toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jani mäkelä laura huhtasaaren kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään keskustelussa on hanna sarkkinen antero vartian kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta lisäksi keskustelussa on jani mäkelä laura huhtasaaren kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

liikenne ja viestintävaliokunnan puolustusvaliokunnan tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään kolme minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat lähes kaikki tiedot ovat

siksi on luontevaa vaikka vähän ehkä yllättävääkin että ensimmäinen tietopoliittinen selonteko

pyydän edustajia käymään keskustelut salin ulkopuolella keskitytään kuuntelemaan

kiitos hallitus antaa eduskunnalle loppusyksyllä selonteon tekoälystä ja tietopolitiikasta yhdessä selonteot vauhdittavat suomen uudistamista digitalisaation avulla kaikki tieto jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti on paikkatietoa lähes kaikki tieto koskee asioita tai ilmiöitä jotka on yhdistetty esimerkiksi valtioon kuntaan osoitteeseen kiinteistöön koordinaatteihin ja niin edelleen paikkatietoa on siis paljon ja sitä hyödynnetäänkin paljon ennen käytettiin painettuja karttoja nykyään navigaattori on melkein kaikille tuttu se on paikkatietoanalyysiin perustuva sovellus tai palvelu pelastuspartio löytää jalkansa loukanneen marjastajan hänen älypuhelimeen lataamansa yksi kaksi mobiilisovelluksen ansiosta poliisin partioautolla ei lähdetä liikkeelle ellei sen navigaattori karttasovellus toimi sanotaan että armeija marssii vatsallaan mutta ilman paikkatietoanalyysejä ja sovelluksia se voisi yhtä hyvin jäädä kasarmille metsäteollisuuden koko tuotantoprosessi perustuu paikkatietojen hyödyntämiseen esimerkkejä siis arvoisa puhemies paikkatietopoliittista selontekoa tarvitaan koska nykyinen tietojen laatu eli ajantasaisuus tarkkuus täydellisyys ja saatavuus ei enää riitä tiedot ja niihin liittyvät palvelut eivät ole riittävän yhteensopivia esimerkiksi asemakaavakarttojen tiedot pitäisi muuttaa standardien mukaisiksi koneluettaviksi ja yhtenäisiksi tiedoiksi jotta niitä voitaisiin kattavasti hyödyntää muuten kuin tulosteina ne ovat maan tarkimpia taajamista kattavasti olemassa olevia tietoja tekninen kehitys muuttaa ihmisen toimintaa ja paikkatietojen keruuta robottiautot eivät liiku eivätkä voi liikkua suomen talvessa mikäli paikkatietoaineistot eivät ole riittävän tarkkoja ja ajantasaisia paikannuspalvelut riittävän tarkkoja ja luotettavia tarkkuuden on oltava selkeästi alle kymmenen senttimetriä nyt ei vielä olla sillä tasolla myös esimerkiksi täsmäviljelyyn liittyvät erilaiset sovellukset sekä autonomiset metsäkoneet vaativat tarkkoja paikkatietoja ja paikannusta yhteiskunnan kokonaisturvallisuusympäristön muutos haastaa miettimään tarkasti paikkatietojen käyttöoikeuksia henkilötietojen suojaamista on pohdittu erityisen tarkasti paikkatietojen yhteydessä koska niitä on helppo yhdistellä sijainnin perusteella yhteiskunnan kokonaisturvallisuus haastaa meitä miettimään paikkatietojen käyttöoikeutta aivan erityisellä tavalla onko kiinteistötunnus paikkatietoa ja henkilötietoa sen löytää julkisista karttapalveluista tunnuksen avulla saa tietää kiinteistön omistajan eri palveluista saa tietää esimerkiksi sen minkälaisia rakennuksia ja puustoa kyseisellä kiinteistöllä on tärkeää edistää ja kehittää paikkatietoihin perustuvia yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla lisätä paikkatietojen hyödyntämistä yhteiskunnassa siten voidaan tehdä parempia päätöksiä tehostaa toimintaa yhteiskunnan kaikilla sektoreilla välttää turhaa työtä ja helpottaa ihmisten arkea esimerkiksi metsäteho oy on laskenut että metsäalan toimijat voisivat hyötyä varovaisestikin arvioiden sata miljoonaa euroa vuodessa jos paikkatietoja sekä niiden laatua ja yhteiskäytettävyyttä kehitetään puunkorjuun tulevaisuus voikin olla yhtenäisesti toimivissa laitteissa jotka liikkuvat metsässä tiedon turvin arvoisa puhemies selonteon visio on se että suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon selonteon sisältö muokkautui pääosin sidosryhmätyöskentelyn kautta kolmessa osaprojektissa selvitettiin julkishallinnon yrityssektorin sekä koulutus ja tutkimussektorin näkemyksiä siitä miten suomen paikkatietotoiminnot pitäisi järjestää jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa neljännessä osaselvityksessä haettiin vastausta siihen miten tekninen kehitys vaikuttaa paikkatietotoimintoihin suomessa osaprojektit hankkivat kohderyhmien näkemykset pääosin kasvokkain keskustelemalla tapaamisissa työpajoissa ja seminaareissa alustusten innoittamina

selonteossa päädyttiin seitsemään toimenpiteeseen jotka toteuttamalla voitaisiin tehdä iso harppaus kohti vision tavoitekuvaa varmistetaan laadukkaat osoitetiedot valtakunnalliset osoitetiedot kunnostetaan ripeästi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa myös osoitetietoprosessi kun tien osoitetuotannosta käyttäjälle asti pitää saada kuntoon jotta turhaa työtä ei tehdä ja osoitteisiin syntyy mahdollisimman vähän virheitä toimenpiteessä huomioidaan turvallisuusviranomaisten erityistarpeet toiseksi tarjotaan tarkka paikannus kaikkien käyttöön kansallinen satelliittipaikannusta tarkentava finnref paikannuskorjauspalvelu tarjotaan avoimesti yleiseen käyttöön tulevaisuuden paikannus ja logistiikkapalveluita varten se on elinehto muun muassa koko autonomisen liikenteen kehittämiselle yhteiskunnan kokonaisturvallisuus pitää ottaa tässäkin huomioon kolmanneksi tehdään turvallisuusviranomaisille yhteinen paikkatietoalusta turvallisuusviranomaisilla on joukko yhteisiä paikkatietoaineistoihin ja tuotteisiin liittyviä erityistarpeita rakennetaan niiden täyttämiseksi siis tuo yhteinen paikkatietoalusta yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta huolehtiminen on paikkatietoriippuvaista toimintaa joka ei voi perustua ulkomaisiin palveluihin esimerkiksi turvallisuusviranomaisten tilannekuvan taustaksi tarvitaan kaikille yhteiset ajantasaiset paikkatietotuotteet neljänneksi kehitetään yhteistä paikkatiedon ekosysteemiä kiihdytetään eri toimijoiden sekä yritysten että julkisen sektorin yhteistyötä paikkatietotoimintojen verkottamisessa yhteiseksi tieto ja palvelukokonaisuudeksi eri sektoreiden yhteistoiminta lisääntyy digitalisaation myötä se on ekosysteemin perusta ja toimintojen tehostamista tietojen yhtenäistämistä palvelujen kehittämistä sekä yritysten liiketoiminnan kehittämistä viidenneksi tehostetaan yhteistyötä uudella yhteistyöelimellä eri sektoreiden laaja yhteistyö tehostuu joko kehittämällä olemassa olevaa organisaatiota tai perustamalla uusi yhteistyöorganisaatio yhteistyöorganisaatio sen tarkoituksena on muun muassa paikkatietojen hyödyntämisen edistäminen yritystoiminnan mahdollisuuksien kehittäminen sekä osaamisen ja tietoisuuden lisääminen paikkatietojen mahdollisuuksista kuudenneksi lisätään osaamista ja tietämystä paikkatiedoista paikkatietojen tehokasta hyödyntämistä hidastaa puute osaamisessa ja niiden mahdollisuuksista tilanteen korjaamiseksi lisätään paikkatietoja ja niiden käyttöön liittyviä hyötyjä esiin tuovaa tietoa ja toimintaa verkostoissa kaikilla koulutustasoilla ja kaikissa organisaatioissa seitsemänneksi uudistetaan lainsäädäntöä kehityksen varmistamiseksi varmistetaan tavoitteisiin pääsyä uudistamalla lainsäädäntöä muun muassa velvoittamalla kaikki viranomaiset tuottamaan ja jakamaan keskeiset paikkatiedot yhteiskäyttöisinä määrittelemällä yhteiskunnan kannalta keskeiset paikkatietovarannot kuvaamalla julkishallinnon organisaatioiden paikkatietotoimintoihin liittyvät vastuut ja roolit sekä täsmentämällä erityisesti muun muassa paikkatietoihin liittyviä turvallisuusnäkökulmia mukaan lukien tietoturva ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vaarantumattomuus selonteon erikseen käynnistettävässä toimenpideohjelmassa viedään eteenpäin toimenpiteiden toteuttamista arvoisa puhemies korkealaatuiselle osaamiselle perustuva maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi tuottaa paljon hyvinvointia suomalaiseen yhteiskuntaan jotta pystymme kehittymään maailman kärkimaaksi paikkatietojen hyödyntämisessä yhteiseksi hyväksi tarvitaan harppauksia monilla aloilla toivon että valiokunnat ottavat laajasti kantaa selonteon toimenpiteisiin ja pohtivat mitä ne tarkoittavat eri toimialoilla paikkatietojen mahdollisuuksien monipuolinen käyttöönotto vaatii poliittista tahtoa ja poliittista tukea paikkatietopoliittinen selonteko sekä syksyllä annettava tekoäly ja tietopoliittinen selonteko näyttävät yhdessä askelmerkit digitalisaation ja tiedolla johtamisen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi kiitos

arvoisa rouva puhemies

toimi satunnaisesti ja epätarkasti nyt on toisin tänä päivänä pystyn seuraamaan yritykseni kalustoa kymmenien senttien tarkkuudella mistä tahansa vaikkapa täältä eduskunnasta tämän mahdollistavat nopeasti kehittynyt tekniikka hyvät tietoliikenneyhteydet sekä entistä tarkempi tieto paikasta nyky yhteiskunnassa paikkatietoa hyödynnetään monella eri tavalla meille tarjotaan ja käytämme päivittäin eri palveluja jotka perustuvat ajantasaiseen paikkatietoon hyvä esimerkki paikkatietoon perustuvasta palvelusta on jo yli miljoonaan puhelimeen ladattu suomi palvelu joka auttaa hätään joutuneita ihmisiä sijaintiin perustuva tieto tarjoaa tulevaisuudessa ihmisille uusia arkea helpottavia palveluja sekä yrityksille uusia kasvun ja työllistämisen mahdollisuuksia paikkatiedon hyödyntäminen luo myös edellytyksiä tehokkaammalle ja ympäristöystävällisemmälle toiminnalle niin julkisella kuin yksityisellä puolella tekniikan nopea kehitys lisää myös tarvetta sopia yhteisistä pelisäännöistä jotta paikkatiedon hyödyntäminen on turvallista arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että julkisen vallan vastuut ja roolit paikkatiedon osalta on määritelty selvästi laissa yhdymme näkemykseen että julkisen vallan tuottamien tietojen on pääsääntöisesti oltava käyttöoikeuksiltaan rajoittamattomia maksuttomia ja avoimia on oltava valmis myös hyödyntämään yritysten tarjoamia palveluja ja valmiita ratkaisuja lisäksi yhteistyö ja useiden tahojen pääsy paikkatiedon käyttöön on varmistettava viranomaisten yhteistyön ja tietojärjestelmien pitää jatkossa toimia niin että tarvittava tieto ilmoitetaan vain yhteen ainoaan paikkaan selonteon mukaan suomessa on tulevaisuudessa maailman edistyksellisin ja turvallisin paikkatietoympäristö se on kannatettava tavoite samalla on kuitenkin tunnistettava paikkatiedon hyödyntämisen heikkoudet tekniikkaan ja tietoverkkoihin liittyvät uhkat ovat todellisuutta tämä vaikuttaa myös suomen turvallisuuteen lainsäädäntömme pitää olla tältäkin osin ajan tasalla erityisen tärkeää on että yksittäistä ihmistä koskevat tiedot kuten henkilötiedot eivät ole julkisesti kaikkien saatavilla arvoisa puhemies paikkatiedon mahdollisuudet laajenevat koko ajan yhteiskunnan tehtävä on nyt vastata nopeaan kehitykseen luomalla edellytyksiä uusille työpaikoille ja palveluille sekä huolehtimalla turvallisuudesta

arvoisa rouva puhemies teknologian kehittyminen on on johtanut fyysisen sijainnin merkityksen vähenemiseen ihmiset ympäri maailmaa voivat tavoittaa toisensa hetkessä etäisyys on menettänyt merkityksensä tiedonkulun kannalta kaikki maailman tieto on meidän jokaisen saatavilla pelkän matkapuhelimen välityksellä fyysisen sijainnin merkityksen vähentyessä sijainnin ilmaiseman paikkatiedon merkitys on kuitenkin kasvanut paikkatiedolla on merkitystä niin ihmisen arkea helpottamaan pyrkiville yrityksille kuin julkiselle vallalle oli kyse sitten niin uudenlaisista eri liikkumismuotoja yhteensovittamaan pyrkivistä yrityksistä kuin esimerkiksi palo ja pelastustoimesta ajantasainen ja ja helposti hyödynnettävissä oleva paikkatieto palvelee näitä molempia paikkatietojen hyvällä saatavuudella luodaan rajattomasti mahdollisuuksia erilaisten sovellutusten ja palveluiden luomiselle tiedot rakennuksista toimipisteistä kunnista luonnonsuojelualueista liikenneväylistä kaduista ovat julkisen vallan keräämää dataa se millä tavoin julkinen valta tätä tietoa kerää ja luovuttaa eteenpäin yksityisten yritysten ja yhteisöjen ja yhteisöjen ja yksityisten ihmisten käytettäväksi on tulevaisuuden kannalta keskeistä nykyään yhä enenevässä määrin myös yksityiset toimijat keräävät ja käyttävät paikkaan sidottua tietoa tältä osin ensimmäisiä ratkaistavia kysymyksiä on miten huolehtia yksityisen oikeuksista suhteessa paikkatietoa kerääviin yrityksiin ja millä ehdoilla julkinen valta voi luovuttaa keräämäänsä tietoa yksityisille toimijoille hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti julkishallinnon tuottamien tietojen tulee olla lähtökohtaisesti käyttöoikeudeltaan rajoittamattomia ja maksuttomia paikkatiedon osalta on kyettävä määrittelemään oikeudelliset ja taloudelliset vastuut millä edellytyksillä julkisen vallan keräämää tietoa voidaan luovuttaa eteenpäin ja kuka vastaa kustannuksista paikkatiedon osalta on kyettävä erottamaan toisistaan tiedon tuottaminen ylläpitäminen ja hyödyntäminen jokaisen osalta on ratkaisut tehtävä erikseen arvoisa puhemies paikkatiedoissa on kyse usein myös henkilötiedoista tältä osin paikkatiedon jakamisessa tulee ottaa huomioon perustuslain turvaama henkilötietojen suoja lisäksi päätöksiä tehtäessä tulee huomioida kansallinen turvallisuus kaikkea paikkatietoa ei ole tarkoitettu levitettäväksi vapaasti yleisön saataville meidän lainsäätäjien tehtävänä on määritellä periaatteet joiden avulla määritellään yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeiset tietovarannot ja niihin liittyvät peruspalvelut paikkatietojen keräämisessä ja levittämisessä tulee kuitenkin huomioida keskeiset niin yksilöiden perusoikeuksien kuin kansallisen turvallisuuden asettamat reunaehdot tie maailman parhaaksi paikkatiedon hyödyntäjäksi tulee olemaan pitkä mutta matkan ensimmäinen askel on nyt

arvoisa puhemies paikkatiedot muodostavat osan yhteiskunnan keskeisestä infrastruktuurista jonka olemassaoloon ei kiinnitetä huomiota mutta johon monet palvelut ja useiden yritysten kilpailukyky olennaisilta osiltaan perustuvat meillä suomessa yhteiskunnalla on merkittävä rooli niin tämän tiedon kokoamisessa sen paikkansapitävyyden ja turvallisuuden takaajana mitä ei sovi unohtaa tätäkin kautta yritykset saavat veroeuroilleen vahvasti vastinetta edelläkävijyys paikkatiedon käytettävyyden kehittämisessä ja julkisten tietovarantojen avaamisessa tarjoaa yrityksillemme merkittävän kilpailukykyvaltin ja pohjan innovaatiotoiminnalle jos mietimme vaikkapa liikenteen automatisoitumista se perustuu aivan keskeisiltä osin tarkkaan ja luotettavaan paikkatietoon arvoisa rouva puhemies julkisten tietovarantojen avaaminen lähti alkuun vuonna kaksituhattakaksitoista kun maanmittauslaitos avasi maastotietoaineistonsa avoimeen käyttöön valtiovarainministeri jutta urpilainen oli keskeisessä roolissa aloitteen edistäjänä ja painotti jo tuolloin että kaikenlaisten tietovarantojen tietovarantojen avaaminen on yksi tulevaisuuden kasvun ja hyvinvoinnin avain tällä urpilaisen siivittämällä tiellä meidän on hyvä jatkaa tarvitsemme edelleen hyvää yhteispeliä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä koko ajan muuttuva paikkatietojen hallinta edellyttää tiedonkeruun hallittua joukkoistamista tämän paikkatietopoliittisen selonteon merkittävin arvo on siinä että teemme poliittiset linjaukset siitä miten monien eri tahojen tuottamia paikkatietoja hyödynnetään jatkossa tehokkaasti ja turvallisesti sekä henkilötietosuojasta huolehtien tätä kautta luodaan myös edellytyksiä kasvulle ja positiiviselle työllisyyskehitykselle arvoisa rouva puhemies elämme vahvasti sosiaalisen median aikakaudella jolloin jokainen meistä jakaa itsestään suuria määriä erilaista tietoa sitä aina edes ymmärtämättä julkisen puolen toimijoiden on tässä oltava eräänlaisia portinvartijoita ja kyettävä pitämään huoli siitä että palveluissa hyödynnettävä data on myös aina kansalaisten näkökulmasta turvallista facebookin perustaja mark zuckerberg oli tällä viikolla euroopan parlamentissa kuultavana liittyen facebookista tapahtuneisiin tietovuotoihin kun tänään käymme keskustelua paikkatietopoliittisesta selonteosta on syytä pohtia myös ajankohtaiskeskustelun tarvetta sosiaalisen median roolista ja niistä toimintatavoista joilla monikansalliset somejätit suomalaisista käyttäjistään tietoa keräävät

arvoisa rouva puhemies paikkatietoa on kaikki tieto jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti paikkatietoja ovat esimerkiksi tiedot rakennuksista säästä matkapuhelimien sijaintitiedoista ja liikenneväylistä digitaalisessa maailmassa paikkatietojen hyödyntäminen on laaja alaista se koskettaa meistä jokaista vapaa ajalla ja töissä yrityksissä ja julkisella sektorilla paikkatietojen hyödyntäminen on monelle meistä tuttua älypuhelinten myötä oman sijaintinsa voi jakaa sovellusten kautta ja vieraassa paikassa suunnistaminen helppoa kun oman sijainnin saa näkyviin karttapohjalle lähes reaaliajassa paikkatiedot ovat paljon muutakin digitalisaation myötä paikkatietojen merkitys korostuu entisestään itseohjautuvat autot ja maas eli liikkuminen palveluna toimintamalli tarvitsevat sijaintitietoja toimiakseen tarkka paikkatieto on edellytys myös uusille robotiikan ja tekoälyn palveluille ja sovelluksille meidän on siis tärkeä tietää minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan ja miten paikkatietojen käyttöä voidaan edistää arvoisa puhemies selonteon visiona on luoda suomesta maailman parhaiten paikkatietoja hyödyntävä yhteiskunta viimeaikaisen facebook tietovuotokohun myötä yhä useampi meistä on huolissaan huolissaan siitä mitä tietoja meistä kerätään ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään kun suomeen luodaan maailman edistyksellisintä paikkatiedon ekosysteemiä on tärkeää varmistaa että myös henkilötietojen suoja ja tietoturvallisuus ovat edistyneintä maailmassa muutaman päivän päästä voimaan tuleva eun tietosuoja asetus on tärkeä askel tässä työssä eteenpäin arvoisa puhemies selonteon tavoitteena on velvoittaa kaikki viranomaiset tuottamaan ja jakamaan paikkatiedot yhteiskäyttöisinä paikkatietojen käyttöoikeuksia määriteltäessä on erityisen huomioida yhteiskunnan kokonaisturvallisuus kriittiset paikkatiedot ja niiden merkitys on tärkeä tunnistaa lähtökohtaisesti viranomaisen tuottama tieto on julkista mutta viranomaisen vastuuseen kuuluu myös arvioida tiedonkäytön riskit viranomaisen toiminnalla ei siis saa luoda tilannetta joka aiheuttaa yhteiskunnalle turvallisuusvajeen arvoisa puhemies turvallinen yhteiskunta luo perustan yksilön ja yritysten toiminnalle on hyvä että selonteossa puhutaan kokonaisturvallisuuden mallista määrittelemällä yhteiskunnan kannalta keskeiset paikkatietovarannot määrittelemällä kunkin toimijan vastuut ja roolit sekä täsmentämällä erityisesti paikkatietoihin liittyviä turvallisuusnäkökulmia olemme oikealla tiellä näin kokonaisturvallisuus ja tietoturva otetaan vakavasti ja voimme yhdessä viedä selonteon toimenpiteet käytäntöön

arvoisa puhemies

selonteko pyrkii toteuttamaan hallitusohjelman tavoitetta kehittää käyttäjälähtöiset tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi

muiden muassa turvallisuusviranomaisille tehtävä yhteinen paikkatietoalusta josta selviää kulloinkin tilannekuva pidämme hyvänä myös selontekoon sisältyvää tavoitetta yritystoiminnan mahdollisuuksien kehittämisestä eräs erinomainen esimerkki tällaisesta on metsävaratiedon tehokkaampi hyödyntäminen mikä on tehokas keino lisätä metsätalouden harjoittamista toisaalta tällaisissa hankkeissa tulee huolehtia siitä että henkilötiedot luovutetaan järjestelmään siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeen on myös olennaista että tiedonkeruun laatuvaatimukset ovat kaikille toimijoille ja koko maassa yhdenmukaiset arvoisa puhemies perussuomalaisten eduskuntaryhmä on joiltakin osin erittäin huolestunut niistä ei toivotuista vaikutuksista joita digitalisaatioon sekä hallituksen tavoitteisiin liittyy yksi tällainen uhka pahimmasta päästä on kansallinen

joka mahdollistaa yleiseen käyttöön paikannuspalvelut paikannuspalvelut eli ihmisten liikkumiseen liittyvän kyttäysjärjestelmän perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee että tällaisilla uudistuksilla ei paranneta suomalaisten autoilijoitten asemaa uudistuksen takaa pilkistää ruuhkamaksujen käyttöönotto tulevaisuudessa tällaista kehitystä perussuomalaiset vastustavat voimallisesti niin nyt kuin jatkossakin samalla on huomioitava se uhkakuva että ulkopuolisten tahojen mahdollisuus puuttua liiaksi kansalaisten yksityiselämään kasvaa lopuksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota myös siihen että lainsäädäntöä on uudistettava ainakin osittain nyt selonteossa kerrottujen tavoitteiden varmistamiseksi tässä yhteydessä tulee huolehtia siitä etteivät ne luo uuden sääntelyn tarvetta liiaksi sääntelyn lisäämistä tuskin kukaan kaipaa

arvoisa puhemies selonteko on nykyhallituksen asiakirjaksi siitä harvinainen että päälinjoista olla samaa mieltä viranomaisten tuottaman maantieteellisiin sijainteihin liittyvän tiedon pitää olla pääsääntöisesti avointa sekä helppoa löytää yhdistää ja käyttää nyt tieto on pirstaleista yleiset kartat laatii maanmittauslaitos merikartat liikennevirasto geologian tutkimuskeskus luonnonvarakeskus metsäkeskus sekä ympäristö ja museoviranomaiset tuottavat tietoa maaperästä malmiesiintymistä metsistä luontotyypeistä uhanalaisista lajeista ympäristön tilasta ja kuormituksesta sekä muinaismuistoista ilmatieteen laitos tekee sääennusteita ja tilastoja kunnilla on tiedot asemakaavoista rakennuksista ja tonteista tilastokeskuksesta saa vaikkapa eri postinumeroalueiden asukkaiden ikä ja tulojakauman kukin tuottaa tuottaa paikkatietoa tavallaan ja päällekkäistäkin työtä tehdään toisaalta tieto maan eri osista ei välttämättä ole vertailukelpoista paikkatietopolitiikan lähtökohtana tulee olla yhteentoimivuus selonteko on esimerkki siitä miten eu voi antaa sysäyksen järkeville kansallisille toimille ympäristöön liittyvää paikkatietoa koskeva inspire on paljolti selonteon taustalla sitä käsiteltäessä väännettiin muun muassa tiedon avoimuudesta arvoisa puhemies vihreät pitävät erittäin tärkeänä periaatteena sitä että julkisin varoin tuotettu tieto on pääsääntöisesti avointa ja maksutonta monissa maissahan valtiovarainministeriöillä on on ollut tapana vaatia julkishallinnon yksiköitä hankkimaan tuloja tietoa myymällä mutta kansantaloudelle paljon merkittävämpää on että avoin tarkka ja helppokäyttöinen paikkatieto auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa ja myös aivan uusia palveluita eun galileo satelliittipaikannus sekin luo uusia mahdollisuuksia esimerkki tällaisesta on maas mobility liikenne palveluna josta voi muodostua vaihtoehto yksityisautoilulle kun julkisen liikenteen palvelun voi ostaa ovelta ovelle ilman että tarvitsee erikseen maksaa esimerkiksi vaikkapa taksista tai paikallisbussista junasta ja kaupunkipyörästä parhaassa tapauksessa tämä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja parantaa yhteiskunnan resurssitehokkuutta ihmistyön ja luonnonvarojen järkevää käyttöä automatisoitu liikenne tarvitsee jopa kymmenen sentin tarkkuudella paikkatietoa paikkatietopalvelut mahdollistavat myös luonnononnettomuustapauksissa aiempaa tehokkaamman varoituksen ja arvoisa puhemies kun paikkatiedon hyödyntäminen helpottuu on huolehdittava myös tietosuojasta huomenna voimaan astuvan eun tietosuoja asetuksen mukaan henkilöön yhdistettävissä oleva tieto katsotaan henkilötiedoksi myös henkilöön yhdistettävissä oleva paikkatieto lisäksi turvallisuusviranomaisten erityisvaatimukset pitää

arvoisa puhemies moni meistä käyttää paikkatietoon perustuvia palveluita lähes päivittäin paikkatiedon käytön lisääminen on kannatettava tavoite ja paljon mahdollisuuksia on vielä hyödyntämättä paikkatiedon avulla voidaan kehittää uudenlaista joustavaa kutsu ja robottiliikennettä vierailemisen arvoisista luontoelämyksistä voidaan luoda alati kehittyvä kartta kansalaisten yhteistyöllä lisätyn todellisuuden avulla kaavoitussuunnitelmat saadaan konkreettisesti käyttötapoja on rajattomasti ja sen hyödyntämisen kannalta tärkeitä asioita ovat datan avoimuus käytettävyys ja toisaalta yksityisyydensuojan turvaaminen nämä asiat selonteosta löytyvätkin mutta keinot niiden toteuttamiseksi jäävät vielä epäselviksi kun teknologia kehittyy yhä paremmaksi ja kun tiedon määrä kasvaa lisääntyy mahdollisuus tiedon yhdistelyyn tässä piilee merkittäviä mahdollisuuksia mutta myös uhkia yksityisyydelle

ja yhteistyöajattelua arvoisa puhemies myös suomen korkeakouluissa on paljon paikkatieto osaamista ja tutkimusta esimerkiksi oulun yliopistolla geoinformatiikan tutkimusryhmässä on tutkittu terveysmaantieteeseen liittyviä kysymyksiä sekä tehdään väestön alueelliseen muutokseen ympäristöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvää tutkimusta joka kytkeytyy läheisesti paikkatietoon tutkimuksessa on myös kehitetty malleja paikkatiedon hyödyntämiseksi päätöksenteon tukena yliopistot ja tutkimuslaitokset tuleekin pitää mukana paikkatiedon soveltamisen kehittämisessä myös jatkossa

arvoisa puhemies paikkatietojen laaja alainen hyödyntäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää mutta tähän kehitykseen liittyy myös riskejä jotka tulee huomioida lainsäädännöllä tulee varmistaa että paikkatietoja käytetään tietoturvallisesti ja ihmisten yksityisyydensuojaa turvaten kansalaisilla on oikeus tietää mihin kaikkeen heihin liittyvää paikkatietoa käytetään

arvoisa puhemies paikkatiedon kattavammalla hyödyntämisellä voidaan tukea yhteiskunnan toimintoja yhteistyötä ja palveluja sekä optimoida luonnonvarojen käyttöä tämä on hyvä asia selonteossa painotetaan myös tarkkojen ja valtakunnallisesti yhdenmukaisten osoitetietojärjestelmien luomisen merkitystä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tavoitetta tärkeänä se helpottaa varsinkin poliisin ja pelastusviranomaisten työtä erityisesti haja asutusalueilla arvoisa puhemies yhtenä keskeisenä tavoitteena selonteossa on viranomaisten keräämien ja hallinnoimien paikkatietojen tarjoaminen yksityisille yrityksille tämä parantaa yritysten mahdollisuuksia tarjota uusia palveluita samalla tulee kuitenkin huomioida paikkatietojen luovutukseen liittyvät tietosuoja ja yksityisyydensuojakysymykset paikkatietojärjestelmät ovat globaaleja järjestelmiä siksi konflikti yhdessä osassa maailmaa saattaa vaikuttaa satelliittipaikannuksen toimivuuteen myös suomessa kdn eduskuntaryhmä muistuttaa että mikään elintärkeä yhteiskunnan järjestelmä tai elinkeinoelämän alue kuten logistiikka ravinnontuotanto tai terveydenhuolto ei saa olla riippuvainen reaaliaikaisen kartta tai sijaintitiedon saatavuudesta

tämän jälkeen myönnän vastauspuheenvuoron ministeri leppä kolme minuuttia

rouva puhemies kiitoksia eduskuntaryhmille erinomaisista puheenvuoroista asiantuntevista sellaisista ja myöskin siitä yhtenäisestä ja yhteisestä linjasta jossa alleviivattiin muutostarvetta uudistamistarvetta ja sitä että maailma kehittyy sellaiseen suuntaan että myös me tarvitsemme muutosta ja myös me tarvitsemme lainsäädäntöä ja säädöspohjaa jotta sekä nämä tavoitteet että turvallisuus kehittyvät siihen visioon johon ymmärsin että kaikki myöskin yhtyivät jolla me saamme aikaan suomeen maailman innovatiivisimman ja turvallisimman paikkatiedon ekosysteemin muutamia nostoja täältä erittäin moni ryhmistä otti esille selkeän työnjaon tarpeen ja rajapintojen määrittelemisen äärimmäisen tärkeä asia samaten turvallisuusnäkökulmat niin henkilötietoihin nähden kuin sisäiseen turvallisuuteen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyviin tietoihin nähden olivat kaikissa puheenvuoroissa mukana edustaja östman viimeisessä otti esille myös globaalin näkökulman ja globaalin vaikutuksen ja siksi on tärkeää että nämä asiat ovat ovat meidän omissa käsissämme niin pitkälti kuin ne voivat olla olla tämäkin pitää ottaa huomioon myös yksityisen ja julkisen tiedon rajapinnat edustaja lehti lehti otti omassa puheenvuorossaan esille se on tosi tärkeä määrittely samoin kuin se mikä tuli niin edustaja pylvään lehden kuin kaikkien muidenkin näkökulmasta eli se millä tavoin me luomme liiketoimintamahdollisuuksia paikkatiedon avulla ja luomme sitä julkista pohjaa sille mistä yritykset sitten voivat ammentaa sitä omaa uutta palveluliiketoimintaansa ja siten luoda myöskin työpaikkoja ja palveluita meille suomalaisille

edustaja hassin pitämässä vihreiden puheenvuorossa hyvin esille luettelo siitä miten miten monissa paikoissa näitä tietoja kerätään se on myöskin käyttäjän kannalta hankalaa varmasti se on myöskin tietoturvan kannalta hankalaa ja siksi on oleellista että me pystymme sitä yhdistämään ruotsiksi myöskin pitää tämä asia ottaa huomioon se on ihan päivänselvä asia sitten puhemies ihan ihan lopuksi hallittu tieto turvallinen tiedonkeruu henkilötietojen osalta oli täällä sdpn ryhmäpuheenvuorossa edustaja taimelan puheenvuorossa isossa roolissa samoin kuin myöskin se millä tavoin

ja mitä tietoja monikansalliset yhtiöt meistä suomalaisista keräävät ja sen sen hallinta riskien arviointi tuli edustaja kulmalan puheenvuorossa samoin sitten edustaja hakkarainen satelliittipaikannusjärjestelmästä huolissaan emme halua kyttäysjärjestelmää vaan haluamme järjestelmän joka on avoin reilu jossa kaikki tietävät mistä tieto tulee miten sitä käytetään jossa rajapinnat ovat selvät ja siihen me tarvitsemme myöskin jonkun verran säätelyä että tämä on mahdollista kiitos

avaan tähän vaiheeseen debattikeskustelun pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää yhden minuutin mittaisen puheenvuoron painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

rouva puhemies paikkatieto hyödyntää meitä kaikkia kansalaisia sen avulla löydetään niin eksyneet koirat kuin mummot tai taksi löytää meidät tai me löydämme toivotun ravintolan mutta metsävaratieto edesauttaa myös todella paljon ihan suurinta sektoriamme metsäsektoria tänään meillä oli seminaari metsätiedon hyödyntämisestä ja oli ilo huomata että koko sektori oli yhteisellä rintamalla halusi edistää metsätiedon käyttöä edistää digitalisaatiota ja ja edistää myöskin alustataloutta tälläkin sektorilla tulevaisuudessa robotisaatio ja ja kaikki se metsätieto auttaa meitä tekemään asioita tehokkaammin taloudellisemmin ja entistä enemmän luontoa huomioon ottaen

oli yllätys kun seminaarissa selvisi että syke ei anna avoimeksi tietoaan arvokkaista luontokohteista se mielestäni edesauttaisi sitä että voisimme paremmin huolehtia niistä

arvoisa puhemies kolme näkökulmaa tähän

paikkatietojen tehokkaaseen ja turvalliseen hyödyntämiseen ensinnäkin kaiken pohjana on se että pitää olla avointa dataa ja niin kuin edustaja taimela puheenvuorossaan toi esiin tämä lumipallo laitettiin liikkeelle on hyvä että että sitä nyt jatketaan toinen huomio on se että todella tarvitaan yhteiset rajapinnat yhteiset standardit tässä vain semmoinen huomio että tämä ilmiselvästi edellyttää uutta normistoa toivottavasti tämä ei joudu nyt sitten hallituksen normitalkoiden kohteeksi me näemme että meillä on meillä on sellaisia normeja joita tarvitaan ja sitten on niitä jotka ovat vähän heikompia mutta kerralla ei kannata kaikkea tyrmätä sitten kolmanneksi tämä yksityisyydensuoja nyt kun euroopan parlamentissa oli kuultavana zuckerberg tästä facebook tilanteesta ja hän jätti vastaamatta siihen miten suojataan kolmansien osapuolien tiedot niin tämä on asia jota on syytä syytä pohtia koska siellä saattaa olla tietoa ihmisistä joilla ei edes ole facebook tiliä ja mikäli näitä tietoja esimerkiksi miten olette tämän ottaneet

arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja kalmari nosti täällä esille tämän metsävaratiedon ja sen tiedon mikä liittyy siihen ja olen itsekin sitä mieltä että julkisin varoin kerätyn tiedon pitää olla elinkeinoelämän hyödynnettävissä ja sen pitää tuottaa uutta liiketoimintaa ja metsävarojen suhteen erityisesti tämä kuutio fi on lähtenyt hyvin käyntiin ja metsäkauppa menee sitten niin sanotusti verkkoon mutta kysynkin ministeriltä mitenkä meidän pitäisi suhtautua siihen yhteiskunnassa saattaa olla tahoja jotka käyttävät tätä tietoa ikään kuin väärin hyväkseen ja lähtevät omia tarkoitusperiä ajamaan sen tiedon perusteella mikä on tarkoitettu hyödyttämään yhteiskuntaa ja jos ajatellaan näin että jollain on joku metsäomaisuus ja yhtäkkiä huomaa olevansa julkisen keskustelun keskipisteessä ikään kuin suojelumielessä vaikka mitään ei ole tapahtunut ja se ikään kuin vaurioittaa tätä omaisuutta ja sen omistajaa niin mitenkä ministeri olette ajatellut pitäisikö näissä tapauksissa

arvoisa puhemies kysyn ministeriltä ymmärsinkö oikein että nyt tässä paikkatietoseurannassa ja näissä järjestelmissä tullaan keskittymään siihen että kuluttajat kuluttajat saavat hyötyä näistä applikaatioista ja yritykset saavat hyötyä tästä järjestelmästä ja sitten on tämä turvallisuuspuoli eli esimerkiksi hätäkeskus voi voi hyödyntää näitä tulevia turvallisuuspaikkatietoja

paikkatietojärjestelmiä haluta käyttää ihmisten kyttäämiseen tai esimerkiksi verotukseen kun hallitus aikaisemmin on harkinnut sitäkin että autoja pitäisi seurata ja kytätä jotta niitä voitaisiin verottaa ajon mukaan siitä miten paljon ne liikkuvat myönnettäköön myönnettäköön tähän loppuun kuitenkin että vaikka vastustan kaikkea tuollaista henkilöiden seuraamista niin se että ulkoministeri soiniin kiinnitettäisiin tällainen paikkatietolaite olisi ihan mielenkiintoinen ajatus koska silloin eduskuntakin voisi tietää missä hän liikkuu kun hän on täällä niin harvoin

avoimessa yhteiskunnassa päätösten taustalla olevien tietomassojen on oltava vapaasti kaikkien käytettävissä jotta kansalaiset voivat arvioida päätösten perusteita ja seurauksia sivuvaikutuksena on tosiaan todettu myös kansantalouden hyötyvän kun yritykset voivat vapaasti hyödyntää yhteisiä tietovarantoja tiedon merkitys julkisessa päätöksenteossa kasvaa jatkuvasti samoin tiedon analysointiin käytettyjen algoritmien onkin olemassa riski että vaikka tiedot olisivat avoimia algoritmit pidetään suljettuina otetaan esimerkiksi vaikka päätös pohjoismetron rakentamisesta sitä perusteltaisiin todennäköisesti simulaatiomalleilla metron vaikutuksista liikenteeseen ja kaupunkirakenteeseen jos näiden simulaatiomallien algoritmit olisivat suljettuja olisivat suljettuja jos poliitikot ja kansalaiset eivät voisi arvioida niiden toimintaa päätös metron rakentamisesta olisikaan enää avoin ja vain simulaatiomallin ohjelmoijat voisivat arvioida sen perusteita siksi julkisen datan avaaminen ei riitä vaan myös julkisten päätösten tekoon käytettävät algoritmit on avattava

arvoisa rouva puhemies kysymykseni ministerille on samaa sukua kun me olemme sitä mieltä että julkisesti verovaroin tuotetun tiedon pitää olla yritysten käytettävissä niin kysymys kuuluukin kuinka sen datan jolla tehdään liiketoimintaa avoimuus edelleen on onko se verovaroin tuotettu tieto edelleen toistenkin toistenkin yritysten käytettävissä missä kulkee se rajapinta että verovaroin tuotettu tieto millä tehdään liiketoimintaa ei olekaan enää toisten palvelutuottajien käytettävissä minun mielestäni se on kohtuutonta jos eivät yritykset jotka saavat verovaroin tiettyä dataa haltuunsa pysty jakamaan sitä me olemme käyneet liikennevaliokunnassa keskustelua juuri siitä että data pitää avata niin että liikenteen osalta pystytään merkittävästi tuottamaan uusia palvelumuotoja nyt kysynkin ministeriltä mitenkä tämä asia hoidetaan että

nyt kun me tiedämme että uusi paikannimilaki on suunnittelun ja jopa valmistelun alla onko syytä ottaa huomioon ja kytkeä nämä toisiinsa meillä on useita valtiollisia elimiä joita maa ja metsätalousministeriö voi käyttää hyödyksi tässä meillä on oikeusministe riön kieli ja demokratiayksikkö meillä on kotimaisten kielten keskus lyhennettynä kotus meillä on kieliasiain neuvottelukunta teknisesti on varsin helppoa ratkaista tämä ongelma että kaikki saavat paikkatiedot omalla se ei ole edes suuri kustannusero mutta se pitäisi ottaa huomioon varhaisessa vaiheessa

on selvää että me tarvitsemme yhteistä kansallista näkemystä paikkatiedon hyödyntämiseen tulevaisuudessa tätä tarkoitusta varten nyt julkaistu selonteko on äärimmäisen hyvä lähtökohta edustaja eestilä nosti puheenvuorossaan esille sen riskin johon viittasin myös omassa ryhmäpuheenvuorossani nimittäin joitain viikkoja sitten uutisoitiin että yhdysvaltain pääkaupungissa washingtonissa oli löytynyt matkapuhelimien salakuuntelulaitteita stingray laitteiksi kutsutut salakuunteluasemat jäljittelevät matkapuhelimien tukiasemia ja ne kalastelevat matkapuhelimien tunniste ja sijaintitietoja stingray laitteita käyttävät eri maiden tiedustelupalvelut mutta myös rikolliset kysyn ministeriltä miten hallitus on varautunut tämäntyyppisiin riskeihin ja turvallisuusuhkiin
arvoisa rouva

puhemies tämän valtioneuvoston

valmistelu alkoi jo syyskuussa kaksituhattakuusitoista eli lähes kaksi vuotta sitten maailma on mennyt paljon eteenpäin sinä aikana ja kuten täällä monissa puheenvuoroissa on todettu paikkatietoja hyödynnetään ja käytetään tänä päivänä kutakuinkin lähes kaikkialla mutta se missä missä se on oikeastansa ihan johtava johtava kehityssuunta on tietysti puolustusvälineteollisuus maailmalla ja viittaan edustaja östmanin täällä käyttämään puheenvuoroon siitä minkälaisia seurantajärjestelmiä maailmalla on ja mitä käytetään nimenomaan riskit ja turvallisuus nousevat vääjäämättä keskeisimmiksi kysymyksiksi paikkatietojen osalta kysynkin nyt ministeriltä ihan samaa kuin kollegatkin ovat kysyneet miten nyt jatkossa tämä turvallisuusnäkökohta elää kun tekniikka menee koko ajan eteenpäin

arvoisa puhemies paikkatietopoliittinen selonteko on aiheellinen ja ajankohtainen sillä liian usein teknologian kehittyessä lainsäädäntö ei pysykään tämän kehityksen mukana edelläkävijyys tässä asiassa on suomelle tärkeää mutta samalla on pidettävä huolta siitä että lainsäädäntö on ajan tasalla ja turvaa kansalaisten oikeudet ja tiedon turvallisen hyödyntämisen tämä selonteko on ilmeisesti tulossa tulevaisuusvaliokuntaan lausunnolle ja me tulemme peilaamaan tätä selontekoa suomen sata uutta mahdollisuutta raporttiin radikaaleista teknologioista johon tällä selonteolla on useita liittymäkohtia tästä ihan esimerkkinä mainittakoon liikenteen automatisoituminen joka teknologiaraportissa on yksi keskeinen teema sehän edellyttää riittävää paikkatietoa ihan mielenkiinnolla odotan käsittelyä myöskin tulevaisuusvaliokunnassa tämän asian tiimoilta

on hyvä että tämä hallitus jatkaa avoimen datan linjalla edellisen hallituksen jalanjäljissä vielä silloin kun eun inspire direktiiviä säädettiin suomen valtiovarainministeriössä oli toinen ääni kellossa esimerkiksi ilmatieteen laitos oli huolissaan siitä että valtiovarainministeriö vaatii laitosta hankkimaan tuloja dataa myymällä mutta kuitenkin sitten inspire direktiivin neuvotteluissa vaadittiin datan avoimuutta mutta varmasti käytännön säädöstyössä kinkkisin asia on se miten ratkaistaan se että yhtä aikaa tieto on pääsääntöisesti avointa ja toisaalta sitten taataan yksityisyydensuoja ja tässä hyvänä taustatukena on eun tietosuoja asetus joka tosiaan huomenna astuu voimaan korostaisin siinäkin poliittisen valinnan merkitystä sitä työtähän euroopan parlamentissa johti vihreä saksalainen meppi jan philipp albrecht

arvoisa rouva puhemies paikkatietoonhan liittyy erittäin paljon myönteisiä ja hyviä sovellutuksia ja vain vain taivas on käytännössä rajana siinä miten tätä paikkatietoa voidaan hyvään hyödyntää muun muassa vanhustenhoidossa ajoreitin optimointiin jolloin tämä liikkuminen jää mahdollisimman vähiin ja hoitokohde jää mahdollisimman suurelle ajalle erittäin hyvä keino toinen tärkeä asia mikä on täällä jo tullut esille on tämä metsien inventointi johon saadaan tiedot samoiten hakkuukone pystyy keräämään omat tiedot siitä metsien inventoinnista logistiikassa saadaan tiestön kunto selville ajoneuvoihin asennettavien sensorien kautta kysymykseni ministerille kuuluukin nyt kun kun tätä tietoa kerätään eri paikoista logistiikkaa myöten miten yksilön turva säilyy tässä tässä järjestelmässä miten me pystymme myös yksilön aseman turvaamaan tässä yhtiöitten keräämässä tiedossa
arvoisa

tuttu metsänomistaja kertoi että hän on saanut lukuisia tarjouksia tarjouksia metsien ostajaehdokkailta paikkatietojen perusteella mutta ei yhtään tarjousta metsän suojeluun tai monimuotoisuuteen liittyvistä asioista tämä kertoo siitä että metsänhoidossa on ympäristönsuojelun näkökulmasta vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia siinä mitä paikkatiedon avulla voitaisiin tehdä ja tähän tähän olisi syytä myös suomessa tarttua on hyvä että mutta myös tässä luonnonsuojelupuolella tarvittaisiin eteenpäinmenoa arvoisa puhemies kysymykseni oikeastaan kuuluisi miten me voisimme edistää paikkatiedon hyödyntämistä päätöksenteossa entistä enemmän ja erityisesti kuntatasolla tulevaisuudessa maakuntatasolla ja miksei myös eduskuntatasolla esimerkiksi palveluverkkopäätöksissä

mielestäni meidän tulisi kyllä huolehtia myös tämä asia maaliin on aika iso merkitys metsien monimuotoisuuden kannalta että että näitä tietoja voidaan sitten jatkossa käyttää että nimenomaan edes metsänomistaja itse saisi tietää mitä siellä hänen metsissään on onhan se kestämätön lähtökohta jos sinun pitäisi suojella jotakin jonka olemassaolosta et edes tiedä yksityisyyden suoja tulee toki monissa asioissa vastaan ja ja mekin pohdimme valiokunnassa juuri tätä tietosuojalainsäädäntöä pohdin sitä pitäisikö tässä yhdistää kolmen mn kohdalla koko sektori vähän samantyyppiseksi kuin se on tuolla maatalouspuolella siellähän voi itse määritellä tietojen

arvoisa rouva puhemies niin kuin tässä keskustelussa on käynyt ilmi yksi paikkatiedon kehittymisestä hyötyvistä sektoreista on ehdottomasti liikenne suomi on panostanut liikenteen digitalisaatioon ja uusien palveluiden edistämiseen paikkatiedon kehittyminen on yksi tärkeä työkalu näiden palveluiden edistämisessä oli kyse sitten autonomisesta liikenteestä tai erilaisten kuljetusten optimoinnista niin taloudellisten kuin ympäristövaikutustenkin osalta

joita me olemme ajatelleet arvoisa
arvoisa puhemies julkisesti tuotetun tiedon avoimuus on todella tärkeää monien yritysten ja ihmistenkin kannalta voi erilaisia tietovarantoja yhdistelemällä saada vaikka mitä uusia mielikuvituksellisia palveluita erityisesti liikkumiseen tässä hyviä puheenvuoroja siitä mitä meidän suomessa tarvitsee vielä tehdä kehittääksemme parempaa tulevaisuutta kuten edustaja taimela tuossa vieressä espoon kaupunki jakaa omalta osaltaan avointa dataa yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa ja suomessa on paljon erilaisia julkisia toimijoita joilla on avointa dataa jaettavaksi varmasti olisi tärkeää se että että menetelmät olisivat yhtenäisiä ja että yhteistyö muun muassa tutkimukseen ja korkeakouluihin olisi hyvällä tolalla kysyisin ministeriltä miten on ajateltu edistää sitä että että olisi tällaisia yhteisiä alustoja ja yhteistoimintaa muun muassa kaupunkien välillä

paikannuksen tekemiseksi ja turvallisuusviranomaiset poliisi palokunta ambulanssit kaipaavat tätä tietoa tämä on jo tälläkin hetkellä kohtuullisen hyvällä tasolla suomessa mutta edelleen tässä on varmaan parantamisen varaa yksi hyvä esimerkki tästä on suomalainen taksi joka on jo yli kolmekymmentä vuotta perustunut turvallisuusnäkökulmasta tähän paikkatietoon autoissa on ollut niin sanottu turvakytkinjärjestelmä ja se on paikallistanut aina kun se auto on joutunut haasteelliseen tilanteeseen täällä on puhuttu kaikenlaisen tiedon avoimeksi saamisesta ja se on tietenkin tärkeä ja hyvä tavoite mutta avoimuuden ja yksityisyydensuojan tämän lain haasteellisin kohta on sitten mahdollisuus myös väärinkäyttää rikolliset ovat näissä asioissa yleensä aika nohevia ja se on mielestäni sellainen asia mikä tässä valmisteluvaiheessa selonteossa täytyy ottaa erityisen hyvin

puhemies tämä paikkatietoasia on erittäin hyvä juttu kun miettii esimerkiksi metsäteollisuutta kun moto menee metsään ja rupeaa tekemään aukkoa niin kyllähän sen pitää tietää kenen metsästä se hakkaa puunsa ettei tule vikapaikasta otettua niitä näitä virheitähän joskus aikaisemmin on sattunut mutta sitten semmoinen probleema mihinkä olen törmännyt poliisien osalta on prepaid liittymien paikantaminen ja niitten kautta tulevien häiriösoittojen ja häiriötekijöiden selvittäminen se on jäänyt puutteelliseksi jollakin tavalla ei tarkkaa paikannusta saada aikaan olen miettinyt onko tähän pulmaan joitakin ratkaisuja etteivät ne mene sitten liikaa henkilötietojen selvityksen alle
arvoisa rouva puhemies paikkatietojärjestelmä on varmasti ihmisten kannalta erittäin hyödyllinen ja tulevaisuuden mahdollisuus muun muassa liiketoiminnan lisäämisessä pitää muistaa kuitenkin se että se on omalla laillaan myös pieni uhka ihmisen yksityisyyden ihmisen yksityisyyden kannalta se avaa mahdollisuuden ihmisen paikantamiseen milloin vain jos hänellä sattuu vaikka älykännykkä olemaan mukana niin maailman helpoin homma on kuulemma ammattilaiselle tietää missä ihminen kulkee ja sitten kun kehittyy tämä tekoäly jota nykyisin kuumeisesti tiedemiehet tuolla työpöytiensä ääressä kehittävät se avaa vielä valtavampia mahdollisuuksia ihmisten yksityiselämän seurantaan aikanaan kun nuoret kirjoittelivat päiväkirjoihin merkintöjä niin sitä päiväkirjaa vartioitiin se pantiin lukittujen ovien taakse eivätkä edes omat vanhemmat saaneet siihen koskea nyt kaikki kirjoitetaan facebookiin ja halutaan että koko maailma sen lukee eli kyllä maailma on muuttunut paljon mutta tässä asiassa on syytä muistaa se että kun näitä paikkatietojärjestelmiä kehitetään niin niiden hyödyt ovat varmaan suuret mutta myös niihin haittoihin kannattaa kiinnittää huomiota koska myös ne ovat erittäin suuret
arvoisa

puhemies tämä on tärkeä selonteko ja toivon että kun tämä työ jatkuu tekoäly ja tietopolitiikkaselontekojen muodossa niin esimerkiksi edustaja kasvin esille nostamaan algoritmikysymykseen kiinnitettäisiin siellä huomiota

arvoisa puhemies toistuva ja jatkuva huoleni ei siis vain tähän selontekoon liittyen mutta myös tähän selontekoon liittyen on kansalaisten yhdenvertaisuus tässäkin selonteossa korostetaan että tarkoitus on tuottaa kansalaisille parempia palveluita ja paikkatieto tulee olemaan digitaalisessa koneluettavassa muodossa meillä on kuitenkin tällä hetkellä noin miljoona kansalaista jotka eivät pysty osaa tai voi käyttää digitaalisia palveluita miten heidän yhdenvertaiset palvelunsa tulevaisuudessa aiotaan turvata ja ja toisaalta miten turvataan digitaalisten palveluiden esteettömyys ja saavutettavuus toivottavasti nämä asiat huomioidaan riittävän hyvin ihan alusta alkaen

arvoisa rouva puhemies tärkeä ja kannatettava asia mitä selonteossa on tuotu esille tulee nyt mieleen vaikka liikenne ja viestintävaliokunnan yksityistielakikokonaisuus missä se paikkatieto olisi todella tärkeä niin että voitaisiin paikallisesti toimia niin kuin kuuluisi toimia niin että jokainen tieosakas on tavoitettavissa mutta missä kulkee sitten se toistan tavallaan edustaja pylvään kautta kysymykseni siitä että kun avoimen datan kautta tuleva liiketoiminta mahdollistuu vaikkapa juuri siinä metsäkoneessa joka tuottaa dataa mielettömät määrät onko niin että sen pitää olla edelleen avointa tai jos tuotetaan tähän datamassaan lisää dataa yksityisen toimijan osalta niin missä kulkee se korvauskäytäntö kun joku on liiketaloudellisesti liikkeellä onko se sille bisnestä vai vain pelkkä tiedon tuottaminen

vastauspuheenvuoro ministerille riittääkö kolme minuuttia

rouva puhemies kiitoksia erinomaisesta debatista huomaan että edustajakollegoilla on valtavasti tietoa tästä asiasta täällä tuli niin yksityiskohtaisia kysymyksiä että en millään pysty vastaamaan kaikkiin asioihin mutta yritämme toimittaa tietoja tietoja sitten sitten kun niitä selville selville saadaan muutama muutama huomio jos lähdetään siitä liikkeelle mitä moni teistä kysyi eli missä menee se raja jossa se hyöty ja haittaa kohtaavat ne ovat niitä yksityiskohtia jotka sitten kun lainsäädäntöä tehdään säädöksiä rakennetaan pitää meidän määritellä millä kohdalla se menee jotta yksityisyydensuoja säilyy mutta toisaalta liiketoimintamahdollisuudet palveluiden parantamismahdollisuudet ympäristönäkökulmien parantaminen mikä tuli monessa puheenvuorossa myöskin esille pystytään parhaalla mahdollisella tavalla huomioon ottamaan ja saamaan se hyöty irti ja auki digitaalisista mahdollisuuksista se on se on päivänselvä asia aina joku yrittää käyttää asioita väärin olivat sitten digitaaliset asiat tai mitkä tahansa manuaaliset asiat kysymyksessä aina niitä joku yrittää käyttää väärin ja siksi meillä täytyy myöskin olla mahdollisuudet tämän kaiken torjumiseen tuo algoritmien avaamisasia on myöskin tällainen yksityiskohta joka täytyy kyllä tarkkaan miettiä miten miten se määritellään miten siinä toimitaan minkälainen säädöspohja siihen rakennetaan minulla ei tässä vaiheessa vastausta siihen ole

asian esille sekä nämä uhkat että mahdollisuudet ja niistä tulee mahdollisimman selkeät mietinnöt meille jotta se jatkovalmistelu tämän hallituksen aikana ja seuraavien hallitusten aikana on sitten mahdollista tehdä ja meillä on hyvät hyvät näkökulmat näihin näihin mahdollisuuksiin ja riskeihin tärkeä havainto on myös se millä tavalla varmistetaan yhdenvertaiset palvelut se on ehdottomasti tärkeä havainto tämän asian asian osalta sitten puhemies lopuksi yksi kohta vielä joka sekä kuntien kaupunkien että yritysten yritysten osalta tietoa siis on mutta se on hajallaan se ei ole yhteensopivaa järjestelmät eivät ole yhteensopivia ja siksi me tarvitsemme näiden koontia jotta me pystymme vastaamaan siihen että nämä asiat ovat meidän omissa käsissämme etteivät ne ole jostakin ulkopuolelta globaalilta taholta tulevien tulevien tahojen käsittelyssä meille kriittiset tärkeät asiat tärkeät tiedot tärkeät mahdollisuudet sen vuoksi me tarvitsemme niin kuin tässä selonteossa hyvin kuvataan myös julkisen puolen julkisen hallinnon yhteistyön tiivistämistä tältä osin on hyvä havaita että kaikki eduskuntaryhmät olivat myöskin samaa mieltä että tässä meillä on on paljon erinomaisen hyvä debatti tästä on paljon hyötyä valmistelussa mutta myöskin sitten odotan mielenkiinnolla kun

mennään puhujalistaan
arvoisa puhemies kuten täällä hyvässä keskustelussa on tullut esille tämä selonteko on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen itse uskon tästä asiasta olevan huomattavasti enemmän hyötyjä kuin haittoja kunhan nämä mahdolliset uhkat tiedostetaan ja tehdään kaikki niiden uhkien torjumiseksi kaksi isoa asiaa tässä kokonaisuudessa ovat turvallisuus ja tietoturva ensinnäkin on kysyttävä onko turvallisuus esimerkiksi kyberturvallisuus huomioitu riittävästi onko riskiä siitä että tiedot joutuvat vääriin käsiin toisaalta jos turvallisuutta ajatellaan toisesta näkökulmasta niin sisäisen turvallisuuden kannaltahan paikkatiedot ovat äärettömän tärkeitä sillä jatkossa entistä paremmin pelkän osoitteen lisäksi esimerkiksi pelastusviranomaiset saavat tarkempaa tietoa kohteesta ja siitä miten sinne helpoiten päästään turvallisuuden lisäksi tärkeä kysymys se toinen tärkeä kysymys on kansalaisten tietoturva sivulla tässä selonteossa sanotaan että visiona on että henkilötietojen suoja ja kokonaisturvallisuus huomioidaan siten että tiedon käytöstä ja hyödyntämisestä ei muodostu uhkaa kansalliselle turvallisuudelle eikä myöskään yksilöille tärkeä kysymys on miten tämä varmistetaan ja millaisia muutostarpeita tähän liittyy sekä kansallisesti että eu tasolla ja myöskin globaalisti edustaja sarkkinen toi omassa puheenvuorossaan minusta hyvin esille sen että kansalaisia on myös koulutettava nykyistä paremmin omasta tietoturvasta huolehtimiseen tässä on myöskin kansalaisilla oltava se oma vastuu

arvoisa rouva puhemies paikkatietojärjestelmät

on sen osoitteen kirjoittanut oikein ettei lähde menemään ihan väärään suuntaan mahdollisuudet ovat rajattomat mutta toimiakseen tämä paikkatietojärjestelmä kuitenkin vaatii pari päivää sitten tässä salissa keskusteltua nopeaa laajakaistaverkkoa koko suomeen koska ne tiedot mitkä liikkuvat kännyköistä esimerkiksi internetin suuntaan vaativat että linkkimastojen välillä on valokuituyhteys jos valokuituyhteyttä ei saada koko maan kattavaksi niin osa suomalaisista jää armotta sen nopean paikkatietojärjestelmän ulkopuolelle ja kun katsotaan tämän päivän kehitystä sehän on viemässä vääjäämättä tekoälyn suuntaan elikkä yhä nopeampia tietokoneita kehitetään ja systeemit pelaavat yhä paremmin mutta sekin että se palvelisi kansalaisia vaatii nopean laajakaistaverkon koko maahan sen takia tässä talossa pitää vihdoin ja viimein ymmärtää se että meidän on on saatava koko maan kattava valokuituverkko kuntoon pelkillä langattomilla yhteyksillä maaseutuolosuhteissa ei pärjää ja se on tietenkin myös sitten näille verkon yhteydessä toimiville yrityksille erilaisille toimijoille aivan välttämättömyys jos ei esimerkiksi saada valokuituverkkoa koko maahan ulottumaan pankkiyhteydet ja yritysten erilaiset valtavan suuret tietojärjestelmät ovat aika paljon torsoja ennen ennen kuin tämä asia pannaan kuntoon toinen asia mikä herättää myös huolta on tämän talon käsittelyssä oleva tiedustelulaki kun meidän meidän tietojamme tuolla tietoverkoissa seurataan tällä hetkellä hyvin aktiivisesti niin yksityisten henkilöiden yritysten kuin myös poliittisten päättäjien niin meillä nykyinen voimassa oleva tiedustelulakihan ei salli että meidän

huolehtivilla viranomaisilla esimerkiksi suojelupoliisilla on mitään asiaa meidän suomalaisiin tietoverkkoihin mutta ulkomaiset tiedustelijat saavat siellä melskata mielensä mukaan elikkä tämä asia on meidän laitettava kuntoon minkä takia se on tärkeää sen takia että näistä tietoverkoista voidaan paljastaa sitten ne viimeisimmät haittaohjelmat ja viimeisimmät virukset jotka jotka voidaan torjua yhtäkään virusta tai haittaohjelmaa ei voi torjua ennen kuin se on paljastettu mikä se on jokainen tietää että jokaisessa tietokoneessa käytännöllisesti katsoen aina on ollut joku virus tai haittaohjelma ja pahimmillaan kun ottaa koneen haltuun silloin sitä ollaan mitä tehdään kun kone toimii välillisesti jonkun toisen toisen järjestelmän osana tämän takia nämä tiedustelulait pitää saada kuntoon jotta saadaan tämä virusasia vähän parempaan kuntoon esimerkiksi yritysten teollisuusvakoilu tänä päivänä onnistuu tietoverkkojen kautta vallan erinomaisesti yksityisen ihmisen kannalta palo palo ja pelastustoimella on erittäin suuri merkitys silloin kun on hätä kun paikkatietojärjestelmä toimii niin ihminen löytyy kovin helposti ja saa hetkessä avun esimerkiksi metsään eksynyt ihminen jos hänellä on se yksi yksi kaksi sovellus puhelimessaan löytyy varmasti ja nopeasti jos tilanne on vaikea tarvitaan vaikka helikopterin apua noutoapua niin sekin järjestyy eli sen takia tämä paikkatietojärjestelmä on äärimmäisen tärkeä oma kokemukseni paikkatietojärjestelmästä oli viime kesältä kun yksi kesämökkitontin pyykki oli hävyksissä niin erehdyin soittamaan yhdelle tuttavalleni joka sattuu olemaan maanmittaustoimiston palveluksessa ja hän sanoi että kun hän siitä ajaa ensi viikolla ohi niin hän katsoo sen tarkat digitaaliset tiedot löytyivät ja sentin tarkkuudella pyykki löytyi hetkessä elikkä kaikki meidän tietojärjestelmämme alkavat perustua tähän digitaalitekniikkaan mikä luo valtavia mahdollisuuksia yrityksille mutta myös uhkatekijöitä yksityisyys on häviämässä sen takia toivon että näissä asioissa suomen eduskunta pysyy ajan tasalla ja nimenomaan niin että kun esimerkiksi esineiden internet on tulossa joku meistä ajattelee että onko sillä nyt niin väliä saanko minä sen kahvinkeittimen päälle oikealla hetkellä vai enkö saa tai voiko katsoa jääkaapista mitä tavaroita siellä on netin välityksellä

niin sehän johtaa siihen että silloin avaamme avoimen väylän myös niille jotka tulevat meidän koteihimme vierailulle meidän tietämättämme elikkä erilaisille vakoiluohjelmille esineiden internet ei varmaan kunnolla palomuureja tunne eikä muitakaan virustorjuntaohjelmia niin että näihin kannattaa kiinnittää kiinnittää huomiota rouva puhemies toivon puheenvuoroni lopuksi että todellakin tämä tiedustelulaki saadaan ajan tasalle tässä maassa että päästään aidosti kiinni näihin isoihin viruksiin ja haittaohjelmiin koska ilman sitä olemme isossa pulassa
arvoisa rouva puhemies tämä lähetekeskustelu on on osoittanut sen että tämä valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko tulisi käsitellä kutakuinkin kaikissa valiokunnissa koska niin paljon yhteenliittymiä eri valiokuntien osalta tähän tähän liittyy ensinnäkin jo tällä hetkellä yritykset hyötyvät hyvin kattavasti paikkatietojärjestelmistä olemme täällä tänään kuulleet hyödyistä metsätaloudelle tiedot sitä kautta metsistä hakkuista puuerien noutopaikoista ja niin edelleen maatalouden osalta teknologinen kehitys menee kovaa vauhtia eteenpäin ja siellä koneiden hallintaankin liittyvät jo hyvin pitkälti nämä paikkatietojärjestelmät viranomaistarpeet ovat hyvin keskeisessä osassa paikkatietojen hyödyntämisessä ja niillä on jo tällä hetkellä käytössä paljon erilaisia ohjelmia joiden kautta näitä paikkatietoja voidaan hyödyntää muun muassa yhdyskuntasuunnittelu on yksi keskeisimpiä paikkatietojärjestelmien hyödyntäjiä myös poliisille paikkatietojärjestelmät ovat äärimmäisen tärkeitä ja kuten hyvin tiedämme rikosten selvittelyssä se on ihan keskeinen keskeinen tieto tänä päivänä myöskin erilaiset liikennesovellukset pohjautuvat tällä hetkellä merkittävässä määrin paikkatietoihin sote asiat ovat meillä täällä eduskunnassa käsittelyssä ja myöskään ne osa alueet eivät jää osattomiksi paikkatietoasioista niiden kehittyminen myöskin jatkossa on pitkälti kiinni paikkatietojen hyödyntämisestä eli voidaan todeta että paikkatietojärjestelmät lisäävät monien toimialojen tehokkuutta kansalaiset älypuhelimien kautta vastaavat hyvin pitkälti siitä miten he ovat identifioineet omat laitteensa niiden tunnistettavuudesta me voimme laittaa ohjelmia noihin laitteisiin jolloinka voimme hyödyntää yhä paremmin esimerkiksi kaupallisia palveluja ravintoloiden palveluja erilaisia tarjouksia ja niin edelleen mutta niistä ja niiden saannista vastaavat tietysti asiakkaat

arvoisa rouva puhemies paikkatietoihin liittyvät asiat ovat tärkeitä ja erityisesti liikenne on tulevaisuudessa semmoinen osa alue missä paikkatiedoilla on suuri merkitys jo tänä päivänä on syytä muistaa että meitä suomalaisia ihmisiä ja liikennettä seurataan joka päivä autoista tiedetään niiden liikkuminen jo tänä päivänä missä kuljettajat ovat tiedetään kun on kännykät taskussa mutta auto sinällänsä jo on semmoinen tiedonlähde että se kerää valtavan määrän tänä päivänä tietoja kun viedään auto huoltoliikkeeseen tiedetään kuinka paljon autolla on ajettu ja se varmaan pystytään paikallistamaankin tiedetään kuinka kauan se on ollut tyhjäkäynnillä ja niin edelleen ja niin edelleen elikkä paikkatietoja tätä tietoa kerätään valtavasti jo tänä päivänä tiedustelulaki on täällä eduskunnassa ollut käsittelyssä ja sekin perustuu tähän paikkatietoon monta monta kertaa itse koen että on tärkeää että tiedustelussa ja yleensä tietoa on saatavissa sillä pystytään tulevaisuudessa entistä paremmin estämään vaarallisia tilanteita tällainen tulee mielestäni viranomaisille helpommaksi tulevaisuudessa ja sitä pitää helpottaa myös tämän paikkatietolain puitteissa kun kaikki tieto on avointa ja sitä tietoa tietenkin jos viranomaisten tietoa sitten kerätään sen pitää olla ilmaista meille käyttäjille mutta se kysymys on sitten sillä lailla haasteellinen että missä menee se yksityisyyden suojan raja ja uskon että kun selonteko saadaan valmiiksi joudutaan pohtimaan asiaa hyvin monelta kannalta ja tässä asiassa itse en ainakaan ole turhan naiivi se on lähes mahdoton rajanveto mihin se avoimen tiedon ja yksityisyyden suojan raja vedetään ja tuskin siihen ihan tarkkaa määritelmää pystytään laittamaan väärinkäytöksien estämisestä täällä on myös puhuttu ja myös se on tärkeää tietää että näitä tullaan väärinkäyttämään se on aivan selvä asia koen että

mihin voi luottaa on sellainen luottamus siihen että sitä tietoa käytetään oikein se on lainsäätäjien ja muitten lähes mahdoton tehtävä lainsäädäntöteitse estää että tätä kerättyä tietoa ei kukaan koskaan käyttäisi väärin ja ja meitä toisia ihmisiä vastaan siinä mielessä tämä avoimeksi niin hyvä kuin se onkin sisältää myös sen riskin että se kaikenlainen tieto on sitten meidän kaikkien käytössä niin hyvässä kuin pahassa

arvoisa puhemies kiitos taas edustajakollegoille aivan erinomaisia puheenvuoroja ja pohdintaa tärkeästä aiheesta tämä valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko on oikein hyvä ja näin poliisitaustaisena luonnollisesti kansallisen kokonaisturvallisuuden näkökulma selonteossa miellyttää

minä olin itse afrikassa kaksi vuotta ja minulla oli mukana gps laite ja aurinkoakkulaturi sitä varten niissä olosuhteissa kun yksi habuub elikkä hiekkamyrsky peittää tien se on kyllä ihan välttämättömyys toki täytyy myöntää että tuli siellä sitten mitattua kuinka monta kilometriä oli kotipihasta sinne kaukaiselle darfurin darfurin alueelle

tässä selonteossa on eritelty kehitystarpeita ja haasteita ja ja pidän erittäin hyvänä että siinä on esitetty myös ratkaisuehdotuksia kuten täälläkin on ilmi keskusteluissa tiedon väärinkäytön uhka on monin tavoin konkretisoitumassa on myös mahdollista että lainsäädäntö rajaisi paikkatietojen avointa käyttöä ratkaisuna selonteossa nähdään turvallisuusasioiden huolellinen huomioon ottaminen lainsäädäntöä kehitettäessä ja tietojen käyttöoikeuksia tämä on juuri sitä mitä täällä tänään on jo alettu pohtimaan arvoisa puhemies paikkatietoja käytetään kaikkialla yhteiskunnassa ja ja täällä on tullut esiin oikein hyviä esimerkkejä siitä missä niitä käytetään ja miten paikkatietojen käyttöä voi edelleen edistää henkilötietosuojan ja julkisuusperiaatteen välimaastossa olen itsekin pohtinut arkista asiaa joka koskettaa varsinkin niitä ihmisiä joiden oma lapsi tai lemmikkieläin on ollut kateissa usein noissa tilanteissa ihmiset vanhemmat ja sukulaiset todellakin toivovat että olisipa lapsella jollei sitä matkapuhelinta ole vielä pienellä lapsella mukana tai olemassakaan jonkunlainen siru siellä ihon alla että pystyttäisiin välittömästi paikantamaan missä tämä kadonnut kadonnut ihminen on lemmikkieläimillähän on

tällä hetkellä jo niitä mikrosiruja mitä laitetaan ja silloin löydettäessä pystytään tunnistamaan ja ja

tiedot näistä omistajista saadaan selville nämä tämmöiset gps paikannuslaitteet eivät ole kovinkaan kalliita mielestäni toki täytyy aina miettiä sitä että se on köyhemmille ihmisille kyllä kyllä iso raha sekin kun sellaisen hommaa ne ne voi sujauttaa kätevästi lapsen taskuun tai tai vaikka ommella ommella sinne jonnekin sauman sisään tosin niissäkään itse olen kiinnostunut tuosta aiheesta se akun akun käyttöikä ei nyt niin kummoinen ole sen kontrollointi että se varmasti on voimassa on oma oma asiansa sitten kiitän tästä selonteosta myös ministeri leppää joka esitteli asian ja antoi hyviä vastauksiakin

puhemies ihan lyhyesti totean sen mitä täällä on monesti sanottu liki kaikki tieto on paikkatietoa ja data on omaisuutta ja silloin kun siihen dataan sisältyy paikkatieto se data on kalliimpaa omaisuutta jos nyt katsotaan sitä miten tulevaisuusvaliokunta lausui myöskin paikkatiedosta tässä suomen sata uutta mahdollisuutta julkaisussaan joka julkaistiin kaksi kuukautta sitten niin siellä meillä on havainnot ja tietäminen elämän osa se siis tahtoo sanoa sitä että se on luotettavasti ja uskottavasti koettua tietoa ihmisistä ihmistä kiinnostavista asioista tällä hetkellä tämän asian nykytila on se että tutkimusten uutisten uutisten tai julkaisujen kautta hankitaan tätä luotettavaa tietoa mutta jatkossa me hankimme sitä luotettavaa tietoa tekoälyn joukkoistuksen ja yksilön havaintovälineiden kautta nopeimmin kehittyneitä ja vaikuttavimpia teknologioita on tietenkin syväoppiminen jos mietitään sitä miten teko äly ja paikkatieto yhdistetään toisiinsa me saamme aika voimakkaita työkaluja sillä me näemme vaikka googlen sovellutuksista ja muistakin mitä sillä saadaan aikaan jos me lisäämme paikkatietoa vaikkapa ihmisen henkilökohtaiseen näkökenttään näitäkin suomalaisia sovellutuksia on olemassa ne ovat todella hyviä jo ja siihen voidaan lisätä samalla näkökenttään sitten jotakin muuta eli se on semmoinen pieni laite mikä on tuossa silmien edessä kuvannus ja paikannus ovat edistyneet todella hyvin viime vuosina kevyet kevyet ja jatkuvasti lentävät laitteet ovat edistyneet iot menee jatkuvasti eteenpäin lisätty todellisuus ja monentyyppiset uudentyyppiset tutkat joilla tietoa ja paikkatietoakin voidaan hankkia voidaan vaikka monesta suunnasta tutkata ja saadaan kolmiulotteisia kuvia nopeimmin paikkatietoa edistävät teknologiat ovat lohkoketjuteknologiat joilla voidaan luotettavasti viedä ja tallentaa se paikkatieto ja sitä menneisyyttä ei pysty lohkoketjussa muuttamaan se pysyy siellä ikuisesti

ja nämä tietosuoja asetukset säätelevät sitten taas kuinka näitä tietoja voidaan käyttää jos vielä yhden asian nostan esille sen mitkä saattaisivat olla keskeisiä säädöstavoitteita niin kenties sen asian pohtiminen mikä on se datan koontivelvoite yksilöllä tai yhteisöillä ja mikä on se luovutusvelvoite eli kuinka sitten voidaan velvoittaa yksilöt tai yhteisöt sitä dataa luovuttamaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies suomen ja portugalin välinen verosopimus on vuodelta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä nykyinen verosopimus on erityisesti eläkettä koskevan artiklan osalta suomen verosopimuspolitiikan tavoitteiden vastainen koska verosopimus rajoittaa suomen oikeuttaa verottaa suomesta portugaliin maksettuja eläkkeitä lisäksi nykyinen verosopimus rajoittaa suomen verotusoikeutta suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen vuokrauksesta ja myynnistä saatuihin tuloihin suomi on neuvotellut portugalin kanssa uuden verosopimuksen joka allekirjoitettiin marraskuussa kaksituhattakuusitoista eduskunta on hyväksynyt sopimuksen joulukuussa kaksituhattakuusitoista portugalissa uutta verosopimusta ei sen sijaan ole annettu parlamentin käsiteltäväksi joten sopimus ei ole tullut vielä voimaan nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on saada eduskunnan suostumus siihen että suomi voi irtisanoa portugalin kanssa vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä solmitun verosopimuksen irtisanominen perustuu verosopimuksen artiklaan jonka mukaan sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen diplomaattista tietä vähintään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä tehtävällä ilmoituksella sopimuksen voimassaolo lakkaa tällöin irtisanomisvuotta seuraavan vuoden alusta tarkoitus on että nykyisen verosopimuksen voimassaolo soveltaminen lakkaavat ensimmäinen tammikuuta kaksituhattayhdeksäntoista lukien suomen olisi siis toimitettava irtisanomisilmoituksensa portugalille kesäkuun kaksituhattakahdeksantoista loppuun mennessä arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta pitää hallituksen esittämää menettelyä sen poikkeuksellisesta luonteesta huolimatta perusteltuna suotavinta tietenkin olisi että yhdessä neuvoteltu ja molempien maiden allekirjoittama uusi verosopimus saatettaisiin voimaan ensimmäinen tammikuuta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen näin ei syntyisi lainkaan verosopimuksetonta tilaa suomen ja portugalin välille tämä on yhä mahdollista jos portugali saattaa hyväksymistoimet osaltaan loppuun ja ilmoittaa suomelle viimeistään ensimmäinen joulukuuta kaksituhattakahdeksantoista erona uuden verosopimuksen ja verosopimuksettoman tilanteen välillä on että irtisanomisen myötä eläkkeiden verot maksetaan suomeen heti vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta sen sijaan

uuden verosopimuksen mukaan suomessa ei veroteta yksityissektorin eläkkeitä kolmen vuoden siirtymäaikana jos verovelvollinen osoittaa että hän maksaa kyseisestä eläkkeestä veroja portugaliin portugali on muuttanut verolainsäädäntöään vuonna kaksituhattakymmenen siten että ulkomailta muuttava henkilö voi hakea niin sanottua non habitual resident verostatusta jolloin henkilö ei maksa portugalissa veroja portugalin ulkopuolelta saamastaan eläketulosta jos henkilö ei maksa eläkkeestä veroja portugaliin niin verotusoikeus siirtyy myös uuden verosopimuksen mukaan suomelle ilman siirtymäaikaa sekä irtisanomisen myötä että uuden verosopimuksen perusteella suomella on oikeus verottaa suomessa sijaitsevien osakehuoneistojen vuokrauksesta ja myynnistä saadut tulot valtiovarainvaliokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies tässä edustaja kiviranta esitteli verojaostomme mietinnön minusta voidaan sanoa että suomen mitta on täysi tässä asiassa hallitus lähtee siitä

siitä että suomi irtisanoo verosopimuksen jolloin tietty eläkeläisten varakkaampien eläkeläisten

verovapaus päättyy minusta tämä on perusteltu esitys yksimielinenkin valiokunnasta ja minusta on tärkeää että tässä on sellainen viesti myöskin vähän laajemmin laajemmin että veroja pitää maksaa siihen maahan minkä kansalainen on

arvoisa rouva puhemies nyt kun meitä on niin vähän tässä niin tämä tieto ei kulje kovinkaan pitkälle että edustaja myllykoski tervehtii hallituksen esitystä erittäin positiivisena ja yhtyy siihen riemumielin tämä irvokkuus on irtisanottava ellei sitten neuvottelutulosta pääse syntymään mutta mielestäni mietintö mikä on hallituksen esityksen pohjalta tehty on erinomaisesti tehty ja se on vielä yksimielinen tätä pitää viedä nopeatahtisesti eikä tässä kukaan saa ruveta heittämään niin sanotusti kapuloita rattaisiin jos ajatellaan sitä noin moraalisesti ne ihmiset jotka ovat saaneet ilmaisen koulutuksen tässä maassa ja ovat ansainneet eläkettä suomessa sillä koulutuksella ja osa vielä omankin tuntemukseni mukaan on henkilöitä jotka ovat olleet yrityksen johtotehtävissä ja yritys on vielä nauttinut yrityksen velkasaneerauksesta lähtevät tämän jälkeen kiitokseksi suomen valtiolle sitten viettämään eläkepäiviä portugaliin niin ettei tarvitse maksaa edes veroja tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä jatkumo sille kun harmaaseen talouteen ollaan puututtu edellisen hallituksen aikana ja tämä hallitus on jatkanut sitä tämä on kyllä voi sanoa enemmän kuin papukaijamerkin arvoinen toimenpide tältä hallitukselta varsinkin täytyy sanoa että valtiovarainvaliokunnan mietintö tältä osin on erittäin hyvin rakennettu ja perusteellinen joten tämä vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä tehty

arvoisa puhemies oli mukava kuunnella edustaja myllykosken kehuja maamme hallitukselle ja meinasin välihuudon huutaa että saako tuon kirjallisesti mutta sehän menee eduskunnan pöytäkirjaan ja nämä kehut ovat sieltä kirjallisesti luettavissa valtiovarainministeri orpon johdolla tässä on toimittu nyt

purkamistietä ollaan nyt etenemässä on kohta jo viisikymmentä vuotta täyttävä vuodelta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä eli eläkkeet joita suomesta maksetaan portugaliin saataisiin kaikilta osin tämän vähän vaikeamman vähän pidemmän tien kautta verotettaviksi suomeen portugalissa niin kuin jaoston puheenjohtaja kertoi ei ole asia edennyt ja ja nyt edetään sitten tällä irtisanomistiellä toivottavasti portugali vielä vielä asiassa toimeen tarttuu ja tämä asia ratkeaisi sopimuksen ja ja neuvottelutienkin kautta tämä on nimittäin maalaisjärjen mukaista tämä on oikeustajun mukaista ja moraalisesti oikein että nämä verot maksetaan suomeen näiltäkin osin

arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat tätä esitystä ja ovat hyvin mielissään siitä että hallitus on vaihteeksi osoittanut myös suoraselkäisyyttä verotusasioissa periaatteellisesti jos laajemmin katsotaan veronkiertoa joka sinänsä on lähtökohtaisesti siis laillista verojärjestelyä myös tätä laillista verojärjestelyä kuten tässä portugalin tapauksessakin osoittautui että juuri rikkaimmat olivat tarttuneet tähän laillisen verojärjestelyn mahdollisuuteen niin nyt kun hallitus on suomessa käyttöön hallintarekisterin ja kun tiedetään että on vakuutuskuoret ja muut tavat joilla yleensä juuri kaikkein rikkaimmat ihmiset osaavat vähentää omaa verotustaan voitaisiin myös ihan kokonaisuutena tarkistella miten saataisiin myös vähävaraisemmat ja keskituloiset ihmiset näiden rikkaiden tasolle verotuksessa

monella tavalla kohuttu ja kohtuuton tilanne saadaan tällä tavoin ikään kuin irtisanomisen kautta vietyä eteenpäin

on monissa puheenvuoroissa tuotu esille hyvin se että kun suomalainen yhteiskunta kuitenkin meille kaikille niin paljon antaa koulutuksesta ja neuvolasta lähtien ja ja voisi sanoa esimerkiksi täällä esille tuotuja pienyrittäjillekin tuotuja tukimuotoja ja vastaavia niin jos tämä palkitaan sillä tavoin että eläkepäiviksi muutetaan portugaliin ja päätetään että enää suomen yhteiskunta ei veroja veroja saa niin kyllä se tuntuu kansalaisista todella kohtuuttomalta siinä mielessä on hyvä että tähän asiaan on puututtu ja tämä sitten vihdoin viimein saataisiin myöskin päätökseen

jo hyviä puheenvuoroja käytetty todellakin toivotaan että portugalin valtiovarainministeriö ja hallitus tässä järkiintyvät ja hyväksyvät tämän neuvotellun sopimuksen tämä on vähän laajempikin kysymys kun ollaan euroopan unionin jäseniä ja meillä on sama raha esimerkiksi juuri portugalin ja espanjan kanssa niin silloin minusta tietyt yhteiset pelisäännöt on tärkeitä ylläpitää kaikenlainen kermankuorinta toisten kustannuksella ei vaan käy tässä hevosillekaan vaan tässä on syytä suomen

nyt kun tämä tosiaan on poikkeuksellisesti niin että irtisanotaan tällainen kansainvälinen sopimus niin ehkä tämä voisi antaa

suomelle pontta myös tulevaisuudessa pohtia muiden huonojen kansainvälisten sopimusten uudelleenneuvottelua tai irtisanomista irtisanomista kuten esimerkiksi ottawan jalkaväkimiinat kieltävän sopimuksen tai meidän huonojen turvapaikkapoliittisten kansainvälisten sopimustemme sitten vielä mitä tulee tähän verotukseen niin

kun portugaliin on nyt verottomasti saanut näitä suuria suuria eläkkeitä ja se vanheneva eläkeläisväestö sielläkin sitten jossain vaiheessa kuolee ja

tämä varallisuus siirtyy perintöveron piiriin niin mitä sen perintöveron suhteen sitten tapahtuu käytännössä kaikkein rikkaimmat ihmiset osaavat kyllä kiertää perintöveroa sitä voi kiertää niin lukuisin eri keinoin siinä mielessä vain siis tässä pontena valtiovarainvaliokunnallekin että kannattaa katsoa myös sitä perintöveroa nyt sellaisena kokonaisuutena onko se tasapuolinen miten sitä kierretään muihin maihin muuttamalla ja niin edelleen ja tulisiko katsoa tosiaan että keskituloinen tai pienituloinen ihminenkin pääsisi sille samalle pienen verotuksen asteelle millä kaikkein rikkaimmat

arvoisa puhemies edustaja taviolle voisi todeta että kohta me varmaan pääsemme keskustelemaan laajasti täällä perintöverotuksesta kun kansalais aloite tulee tänne sehän ei vielä ole eduskunnassa mutta yli viisikymmentätuhatta allekirjoittajaa on koossa ihan tästä faktapuolesta voisi todeta että

portugalin verosopimuksen irtisanominen on tärkeää periaatteellisesti ja se on pakko tehdä ja siitä on suuri yksimielisyys tässäkin salissa mutta täytyy todeta että ei tämä suomen valtiontaloutta sinänsä ratkaise tämän irtisanomisen verotuottovaikutusten arvioidaan eläketulojen osalta missä se vaikutus on merkittävin olevan vuoden kaksituhattakuusitoista tiedoilla vuositasolla arviolta miljoonaa euroa niin että valtavista rahamääristä tässä ei sinänsä ole kysymys vaan periaatteesta sitten eläketurvakeskuksen eläketurvakeskuksen tietojen mukaan portugaliin maksettu keskimääräinen kokonaiseläke oli vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa kolmetuhattaneljäsataayhdeksänkymmentäkolme euroa kuukaudessa ja näitä eläkkeensaajia oli neljäsataayhdeksänkymmentä keskiarvo tietysti ei kerro paljon ei mediaanikaan kertoisi kovin paljon mutta mutta tuollainen kuitenkin tuo keskiarvoeläke kuukaudessa oli noin

arvoisa puhemies verojaoston puheenjohtaja käytti sen puheenvuoron että ei tällä ole suurta merkitystä muuten kuin periaatteessa mutta siinä mielessä on että vähälle aikaa oli kolmestasadasta viiteensataan noussut sinne muuttaneitten määrä ja juuri sentyyppisten

se veron kiertäminen on sillä tavalla mahdollista sitä ei tietenkään haluttu jatkaa aikansa tietysti odotetaan mutta jos ei reagoida toisessa valtiossa niin suomi on avannut tällaisen pelin että me voimme kahden valtion välisiä sopimuksia sanoa irti en tiedä miten suomi voi sanoa irti semmoisia isoja sopimuksia missä on monia maita yhteensä osallisena mutta kai siihen pitää todella hyvä syy olla ja tämä on hyväksyttävä syy paitsi että kyllä sieltä portugalista on tullut ainakin minulle ja monelle muulle sellaista palautetta ihan tavallisilta suomalaisilta eläkeläisiltä että ei heille olisi saanut käydä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin sen verran taustaa että selviää mistä tässä lakialoitteessa on kysymys meillä suomessahan osa uskonnollisista yhdistyksistä yhdistyksistä toimii uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä ja sitten osa toimii yhdistysrekisterin pohjalta eli on niin sanotusti yhdistyspohjaisia seurakuntia kuitenkin näitten toiminta on koko lailla muutoin samantyyppistä mutta kun nämä toimivat eri rekisterien alla niin sitten on muutamia sellaisia lainsäädännöllisiä seikkoja jotka vaikuttavat niitten toimintaan ja yksi on muun muassa tämä tilintarkastusvelvollisuus elikkä voimassa

säädetään niistä tilanteista joissa tähän rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan sovelletaan soveltuvin osin näitä pykälässä kerrottuja yhdistyslain säännöksiä rekisteröidyistä yhdistyksistä täällä kyseisessä pykälässä uskonnolliseen yhdyskuntaan sovelletaan yhdistyslain kolmannenkymmenennenkahdeksannen pykälän säännöksiä tilintarkastuksesta mutta sen sijaan uskonnonvapauslaissa ei viitata siihen yhdistyslain kolmanteenkymmenenteenkahdeksanteen a pykälään jossa säädetään toiminnantarkastuksesta elikkä että olisi mahdollisuus silloin kun tämän uskonnollisen yhdyskunnan toiminta on pienimuotoista ja ja voisiko sanoa täysin verrattavissa esimerkiksi monenlaisiin erilaisiin yhdistyksiin siihen että se voisi olla toiminnantarkastuksen piirissä ja että silloin ei tarvittaisi tilintarkastusta voi olla ja epäilen että tämä on sellainen lapsus mikä on lainsäädäntöön jäänyt koska tämä yhdistyslain kolmannenkymmenennenkahdeksannen a pykälän muotoilu tuli siinä vaiheessa kun yhdistyslakiin tehtiin lisäys vuonna kaksituhattakymmenen elikkä uskonnonvapauslain säätämisen jälkeen muutosta tuohon uskonnonvapauslakiin ei sitten tuossa yhteydessä tehty joten tämä olisi voisi sanoa hyvin tämmöinen teknisluontoinen korjaus jolla kuitenkin olisi taloudellisesti merkitystä näille seurakunnille jotka toimivat rekisteröityinä uskonnollisina yhdyskuntina

todellakin voi voi olla hyvinkin sellaista pienimuotoista niin että siihen ei sinällänsä olisi tämmöistä tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa välttämätöntä sen toiminnan laajuuden takia hankkia vaan että tämä toiminnantarkastus olisi riittävä mutta tämä nykyinen tilanne kun ei ole viitattu erikseen tähän pykäläkohtaan todellakin vaatii nyt sitten sen tilintarkastajan asettamista ja tällä tavoin asettaa nämä sinällänsä muutoin hyvinkin samantyyppistä toimintaa harjoittavat yhteisöt eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa sitten ylimääräisiä kuluja siinä mielessä voisi sanoa että nämä yhteisömuodot olisi tärkeää kyllä asettaa asettaa tässä tilanteessa samalle viivalle meillähän on tulossa muutoinkin sellaisia muutoksia lainsäädäntöön jotka tulevat huomioimaan tämän tilanteen elikkä sen että meillä on näitä rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia ja sitten toisaalta niitä yhdistysrekisterissä toimivia uskonnollisia yhdistyksiä esimerkiksi tämä rahankeräyslaki me olemme todennäköisesti nyt syksyllä saamassa

eduskuntaan rahankeräyslain uudistuksen joka jos se sitten täällä eduskunnassa tulee hyväksytyksi tulisi vuoden kaksituhattayhdeksäntoista maaliskuun alussa voimaan siinä esimerkiksi halutaan huomioida se että nämä kaksi eri lainsäädännön ja eri rekisterin alla toimivaa toimintamuotoa tulisivat rahankeräyslaissa samalla tavoin kohdelluiksi siinä mielessä täytyy toivoa että että perustuslakivaliokunnassa tätä asiankohtaa katsottaisiin juuri tässä hengessä että kun rahankeräyslaissakin lähdetään tekemään tämä samalle viivalle asettaminen niin myöskin tilintarkastuksen osalta näin voitaisiin menetellä eli kyseessä on varsin tämmöinen teknisluonteinen korjaus ja todennäköisesti se on jäänyt lainsäätäjän lapsuksena vielä tänne lainsäädäntöön mutta tällä olisi kuitenkin käytännöllisesti merkitystä näille

kun puhutaan tilintarkastuksesta niin heräsin heti koska se on tärkeä tärkeä asia periaatteessa minusta laaja tilintarkastusvelvollisuus on hyvä asia nyt kun eu tasollakin on lähdetty rajoja nostamaan niin suomen ei pidä mennä mennä sinne perässä vaan meidän pitää lähteä siitä että erilaisista yrityksistä ja yhteisöistä annettava tieto on luotettavaa ja joku sen tarkastamalla vahvistaa tässä edustaja essayahilla on pointti ilman muuta että pitää kohdella samalla tavalla ja tarkastuksen ei todellakaan tarvitse olla välttämättä auktorisoitu pienissä yhdistyksissä eikä vähän isommissakaan yhdistyksissä kun toiminnantarkastajan rajat eivät ylity tämä on hyvä

huomio huomaan että edustaja essayah on lukuja vaille juristi tässä yhteydessä

arvoisa puhemies edustaja essayahin aloite on kannatettava hyvä hyvä ja nimenomaan purkaa meiltä yhdistystoiminnasta tai tai tässä tapauksessa uskonnollisilta yhdyskunnilta jotka ovat hyvin lähellä sellaista tällaista raskasta hallintoa mikä mikä monessa tilanteessa on on varmasti turhaa itse oikeastaan tuon puheenvuoron pyysin tämän muun raskaan hallinnon joka kohdistuu tämäntyyppiseen vapaaehtoiseen toimintaan on se sitten uskonnollinen yhdyskunta tai seurakunta tai sitten jokin järjestö taikka yhdistys niin esimerkiksi tämä rahankeräyspuoli on sellainen joka vaatii ehdottomasti purkamista niin että luotetaan ensisijaisesti ihmisten rehellisyyteen ja sitten jälkitarkastusmahdollisuus niin kuin tässäkin tapauksessa on olemassa jos tämä edustaja essayahin lakialoite toteutuu niin senkin jälkeen jos sieltä ilmenisi jotain luonnollisesti olisi sitten mahdollisuus käynnistää jälkitarkastukset ja ja mahdollisesti rikosoikeudellisetkin prosessit eli eli se ei poista sitä että esimerkiksi väärinkäytöksiin olisi mahdollista puuttua mutta usein näkee sen että on se sitten tällaista mikä lähtee uskonnosta tai tai muuta vapaaehtoistyötä rasittaa meillä liian raskas byrokratia ja se estää usein monenmoisen järkevän

rouva puhemies kiitoksia kollegoille kannustavista puheenvuoroista edustaja ala nissilä auktorisoituna tilintarkastajana hyvin tuntee tätä kenttää ja tietää todellakin sen niin kuin esimerkiksi yrityspuolella sanotaan että hyvä tilintarkastaja on yrittäjän paras ystävä näin se on että tilintarkastuksessa ei sinällänsä ole kyllä mitään sellaista mikä mikä olisi jollakin tavalla pois laitettavaa mutta tosiaankin on tätä voisiko sanoa pienimuotoista toimintaa jossa kumminkin auktorisoidun tilintarkastajan palkkaaminen tähän toimeen on myöskin kustannuskysymys ja aivan niin kuin edustaja heinonen täällä totesi tässähän ihan samalla tavalla säilyvät velvoitteet tehdä tilinpäätös ja on oltava oltava kaikki asiapaperit kunnossa siltä osin mitään velvollisuuksiahan tässä ei laiminlyödä vaan vaan ainoastaan tätä hallinnollista

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat pikkutyttö ei vastustellut aikuista miestä joten syyte raiskauksesta hylättiin tämän takia esitän muutosta raiskauksen tunnusmerkistöön maaliskuussa jättämässäni ja tänään esittelyssä olevassa lakialoitteessani

aloitteeni täydentää aiempaa esitystä jonka eduskunnan naisverkosto teki jossa esitetään muutosta siihen että raiskaus ei enää vaatisi uhrin vastustelua tai tekijän väkivaltaa tai sillä uhkaamista vaan raiskauksen tunnusmerkit täyttyisivät jos toinen ei olisi antanut suostumusta tunnusmerkistö siis käännettäisiin tältä osin nykyisestä toisinpäin raiskauksen määritelmä sidottaisiin siis ensisijaisesti suostumuksen puutteeseen tämän jo aiemmin siis jätetyn lakialoitteen myötä jää kuitenkin vielä lapsen mentävä aukko turun hovioikeus antoi nimittäin hetki sitten tuomion missä oikeuden arvion mukaan raiskausrikoksen tunnusmerkistö ei täyttynyt kun toteen jäi näyttämättä sukupuoliyhteyksien tapahtuneen vastoin kymmenvuotiaan uhrin tahtoa

fyysisesti ylivertaisen olemuksen oikeuskirjallisuuden perusteella pitäisi riittää väkivallan kriteerien täyttymiseen näin on etenkin tällaisessa tapauksessa joka turun hovioikeudessa käsiteltiin jossa uhri oli kymmenvuotias lapsi ja tekijä kaksikymmentäkaksi vuotias aikuinen mies mutta pikkutyttö ei oikeuden mielestä vastustellut aikuista miestä tarpeeksi joten syyte raiskauksesta hylättiin siksi olen tehnyt siis nyt korjaavan lakialoitteen missä yksinkertaisesti todetaan että lapsi ei voi antaa suostumustaan seksiin näin pääsemme eroon itse asiassa täysin absurdista keskustelusta siitä voiko kymmenvuotias tai lapsi yleensä antaa suostumusta vai ei ei voi ilta ilta sanomat kertoi jokin aika sitten että toissa vuonna seksuaalisen hyväksikäytön nimikkeellä annettiin yhteensä sataviisikymmentäkahdeksan tuomiota joista vain kahdessatoista tuomittiin ehdotonta vankeutta vankeusrangaistusten keskipituus oli yksi vuosi ja viisi kuukautta rangaistukset vaihtelivat tekojen mukaan meillä noin yleisesti ottaen tällaisista rikoksista tuomitaan liian alhaisia rangaistuksia oikeudessa sovelletaan itse asiassa useimmiten asteikon alinta kolmannesta raiskauksista tuomitaan edelleen neljä kymmenestä ehdollisina tuomioina ja voi syystä kysyä onko tällainen tuomio yleisen oikeustajun mukainen meidän tulisi siis ehdottomasti korottaa myös rangaistusasteikon minimejä niin että tuomiot olisivat myös ensikertalaisuusarvioinnin jälkeen aina ehdottomia vankeustuomioita meillä tiukka ensikertalaisuusmäärittely yleensä alentaa nämä tuomiot ehdollisiksi ministeriön omankin arvion mukaan ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomitaan erityisesti tapauksissa joissa sukupuoliyhteys mutta se arvioidaan usein lapsen törkeäksi seksuaaliseksi hyväksikäytöksi siinä asteikko on yksi viiva kymmenen vuotta vankeutta rikosoikeuden professori emerita terttu utriainen totesikin että rangaistusmaksimin nostamisen jota nyt on tehty vaikutukset tässä tapauksessa ovat itse asiassa aika näennäisiä kyse on lähinnä periaatteellisesta kannanotosta meidän pitää tehdä toimenpiteitä rikostuomioiden asteikon alapäähän oikeusministeri antti häkkänen on tehnyt hyviä esityksiä muun muassa rikoslakiin tulee nyt uusi rikosnimike törkeä lapsen raiskaus törkeästä lapsen raiskauksesta voitaisiin tuomita neljästä kahteentoista vuotta kun kyseessä on tapaus sekä raiskauksen että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön silloin tuomio on automaattisesti ehdoton vankeustuomio jo tuo rangaistusasteikon minimi siis koventaa tuomioita huomattavasti nykyisestä mutta vastaava muutos tarvitaan kaikkiin raiskaustuomioihin ruotsin hallitus itse asiassa esitti kampanjan myötä viime joulukuussa tämän suostumuksen puutteen kirjaamista kirjaamista raiskauslakiin ja meidän tulee tehdä se sama tuon naisverkoston aloitteen mukaisesti täydentäen sitä tällä tänään esittelemälläni maaliskuussa jättämälläni lakialoitteella lakialoite kymmenen kautta kaksituhattakahdeksantoista lakialoite laiksi rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen ja seitsemännen pykälän muuttamisesta lapsiin kohdistuvat rikokset ovat hyvin vakavia erityisesti lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat erityisen tuomittavia lapset kykenevät vain harvoin puolustautumaan minkä vuoksi heidän suojelunsa on yhteiskunnan tehtävä rikoksiin on puututtava tehokkailla ja toimivilla säännöksillä lisäksi rikoslain tulee olla kokonaisuutena oikeudenmukainen lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset haittaavat lapsen tavanomaista kehitystä ja saattavat aiheuttaa elinikäisiä traumoja seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa määriteltäisiin tämän vuoksi aina raiskaukseksi mikä kuvastaisi teon erityistä moitittavuutta englannissa ja ruotsissa lapsen raiskausta koskevissa säännöksissä on todettu ettei lapsi voi koskaan antaa suostumusta sukupuoliyhteyteen tällä on haluttu julkilausua se tosiasia etteivät lapset voi eivätkä kykene antamaan suostumusta sukupuoliyhteyteen suomessa seksin on kuusitoista vuotta mikä tarkoittaa ettei tätä nuorempi voi antaa pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa koska lapsi ei voi antaa suostumustaan seksiin on perusteltua katsoa seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa aina raiskaukseksi tämä olisi samalla vahva viesti lainsäätäjältä lasten suojelemiseksi

arvoisa puhemies koska olemme edustaja heinosen kanssa niin samanmielisiä tästä lähtökohdasta niin olen ihmetellyt sitä edustaja heinonen teki tämän aloitteen kun vuosi sitten perussuomalaiset ovat jo tehneet samasta asiasta aloitteen ja sen on muutama kokoomuslainenkin allekirjoittanut toki mielelläni tosiaan kuulen millä tavoin se mielestänne ei ole sama siis sisällöllisesti sama pykälämuodoiltaan tässä päästäänkin siihen asiaan että mielestäni nämä teidän edustaja heinonen ehdottamanne pykälämuotoilut ovat aika huonoja ja rikoslain selkeyden ja yhtenäisyydenkin kannalta enemmän hajottavia kuin mitenkään kokoavia eli tässä esitätte että törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöstä poistetaan sukupuoliyhteys alaikäisen kanssa ja että kaikki ikään kuin tulisivat lähtökohtaisesti raiskauksena tuomittaviksi mutta sitten taas tässä raiskauksen pykälässä kokonaisarvostelussa jos se on on vähäisemmäksi katsottava tulisi pienempi pienempi tuomio siis käytännössä noiden pykälien systematiikka ei ole näin äkkiseltään katsottuna kovin helppo itse kun olen käytännössä työssäni ollut vain näiden pykälien soveltamisen kanssa kun olen myös seksuaalirikosasioita asianajopuolella hoitanut tavallaan en pidä tätä ehdotusta ja tätä systematiikkaa nyt oikein hyvänä mutta yksi asia mitä tässä koko keskustelussa tulisi korostaa koska tässä on julkisuudessa pientä hysteriaa päätösten epäoikeudenmukaisuudesta suhteessa siihen mitkä ne rangaistukset ovat todellisuudessa se on ratkaisevaa mitä ne rangaistukset ovat ovatko ne rangaistukset oikeassa suhteessa kuinka pitkään vankeustuomioita istutaan suomessa ja niin edelleen se on ainakin omasta mielestäni tässä se ratkaiseva asia ehkä rohkenen sanoa että omasta mielestäni myös tässä ikään kuin sille nimikesemantiikkariidalle onko rikosnimikkeenä raiskaus vaiko törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

kyllä jo kohtuuttoman suuri merkitys kun oikeasti merkitsisi se että tuomio on riittävän kova huolimatta siitä kumpi pykälä soveltuu ja nyt kun hallitukselta on tähän lupailtu uutta hallituksen esitystä ja pykälää niin vielä ei oikein tiedetä mikä siinä sitten tulee olemaan pykälämuotoilu myös perussuomalaiset sitä toki mielenkiinnolla odottavat

edustaja heinosen tekemä lakialoite jolla tiukennettaisiin ja täsmennettäisiin raiskausrikoksia koskevaa lainsäädäntöä alaikäisten uhrien osalta monet tuomioistuimien väkivalta ja seksuaalirikostapauksissa tekemät päätökset ovat valitettavan usein poikenneet yleisestä kansalaisten oikeustajusta kuten tässä edustaja heinonen esittelypuheenvuorossaan totesi suomalaisia on kuohuttanut muun muassa korkeimman korkeimman oikeuden toukokuussa tekemä päätös olla myöntämättä valituslupaa tapauksessa

lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä ollut mies tuomittiin käräjä ja hovioikeudessa raiskauksen sijaan ainoastaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja näiden tuomioiden perusteluiden mukaan lapsen ei voitu katsoa vastustaneen yhdyntää tämähän on vahvasti normaalin järjen ja yleisen oikeustajun vastaista arvoisa puhemies mielestäni näinkin kummalliseen laintulkintatapaan on tultava pikainen muutos ja siten edustaja heinonen on täysin oikealla asialla samassa yhteydessä haluan kuitenkin muistuttaa edustaja tavion tavoin että perussuomalaiset tekivät jo vuonna kaksituhattakuusitoista pitkälti samankaltaisen lakialoitteen jonka toteutuessa tällaiset rikokset tuomittaisiin raiskauksina kuten mielestäni kuuluukin ja samalla niistä voitaisiin määrätä kovempia rangaistuksia myös monien oikeusoppineiden mukaan lainsäädäntöä rangaistuskäytäntöä tulee tiukentaa kuten tässä taannoisessa lakialoitteessamme ja perusteluissamme käy ilmi valitettavasti hallitus ei ole vieläkään tarttunut toimeen asian tiimoilta vaikka erityisesti lapset tarvitsevat paitsi vanhempien myös lainsäätäjän suojelua tunnusmerkistön selkeyttämisen lisäksi tarvitaan myös rangaistusasteikkojen minimien selvää nostamista pelkkä maksimien nostaminen ei juurikaan auta arvoisa puhemies hallitusohjelmaan on tehty seuraava kirjaus hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä varmistetaan että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa arvoisa puhemies tämä hallitusohjelman kirjaus on erittäin selkeä ja kehotankin tässä yhteydessä hallitusta varsin pikaisiin ja ripeisiin toimiin kaikkien suomalaisten fyysisen koskemattomuuden turvaamiseksi lainsäädännöllisin keinoin

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat erityisesti ajaneet näitä tuomioiden koventamisia koska on päivänselvää että tuomiot eivät ole olleet kohdallaan siis tekojen moitittavuus suhteessa

on pitkään keskusteltu ja en ymmärrä miksi on ollut niin äärimmäisen vaikeata yksinkertaisesti vaan nostaa asteikon alaminimiä minä tervehdin kyllä positiivisesti tätä että törkeän lapsen raiskauksen rangaistusasteikko olisi nyt neljä viiva kaksitoista vuotta tässä ollaan nyt menossa oikeaan suuntaan mutta aivan liian pienen askelin aivan liian pienin askelin mutta suunta on sentäs oikea minä muistan kun olin itse yhdysvalloissa vaihto oppilaana ja siellä eräs pedofiili jäi kiinni niin hänen tuomionsa oli neljäkymmentäkolme vuotta ja vielä keskusteltiin siellä kylällä että liian vähällä pääsi

lapseen kohdistuva teko on oikeasti pahimpia asioita mitä pienelle lapselle voidaan tehdä joten jos me emme pysty siitä antamaan kunnon tuomiota niin mehän emme silloin pidä sitä tekoa kovin pahana otan nyt lähinnä kantaa tähän yleiseen keskusteluun ja siihen että perussuomalaiset ovat

että me haluamme suojella meidän lapsiamme lainsäädäntö on aina viesti mitä me ajattelemme näistä kyseisistä teoista itse olen ehdottanut myös sitä nettirekisteriä mikä yhdysvalloissa on se ei ole johtanut mihinkään lynkkausmielialaan niin kuin usein siitä puhutaan mutta tuntuu että meillä ollaan enemmän kiinnostuneita rikollisten oikeusturvasta etteivät nyt vaan rikolliset joutuisi häpeäpaaluun ettei nyt vaan rikolliselle tulisi ongelmia vaikka meidän pitäisi laittaa lapsi keskiöön lapsen oikeus menee aina

nythän teillä on edustaja heinonen oma oikeusministeri joten korottakaa te ehditte vielä korottakaa nyt hyvänen aika niissä raiskauksissa sitä rangaistusasteikon minimitasoa sen jälkeen voidaan vielä jatkaa tästä eteenpäin mutta tehkää nyt se
arvoisa puhemies lakialoite on totta kai ajatuksen tasolla ja periaatteessa kannatettava ja ihmettelen useiden muiden aiempien puhujien tavoin sitä että miten näin selvä asia ei ole edennyt täällä eduskunnassa huolimatta useista useista suosituista lakialoitteista joita aiemmin on tehty

tässä asiassa oman huomioni kiinnittää keskustelu siitä että meidän lainsäätäjien pitäisi paimentaa oikeuslaitosta tässä kysymyksessä tuomioiden pituudesta ja ehdottomuudesta mikä on tämä ongelma maamme oikeusoppineiden arvopohjassa kun näistä törkeistä ja yleisen oikeustajun mukaan erittäin tuomittavista teoista ei tuomitakaan rangaistusasteikon yläpäästä vaan nimenomaan sieltä lievemmästä päästä eikö siellä todellakaan löydy kykyä järkeen ja oikeudenmukaisuuteen ilman että siihen lainsäädännöllä ja ja alarajojen nostelulla täytyy pakottaa

siinä määrin tärkeä ja ja vakava että en kauheasti innostuisi tällaiseen perussuomalaisten nokitteluun mutta toki ei voi olla toteamatta sitä edustaja huhtasaari että perussuomalaisilla oli oikeusministerin salkku lähes kaksi vuotta teillä olisi ollut hyvää aikaa perussuomalaisina saada tämä asia kuntoon nyt oikeusministerin salkku on kokoomuksella ministeri antti häkkäsellä ja nyt näissä tapahtuu niin kuin äsken kerroin kehysriihessä tehtiin ratkaisu siitä että tulee uusi nimike johon tulee kova vähintään neljän vuoden vankeustuomio kymmenen vuotta maksimina nyt meillä on oikeusministeri joka toimii silloin kun perussuomalaisilla oli oikeusministeri ei tullut näitä esityksiä silloin kyllä puhuttiin laitettiin selvitysryhmää mutta nyt oikeusministeri näissä toimii

arvoisa rouva puhemies olisin myös tuohon edustaja tavion puheenvuoroon sanonut että turha nokitella siitä kuka tässä asiassa on aktivoitunut ensimmäisenä kyllä meillä kaikilla tässä salissa varmasti tärkeintä kuitenkin on tämä

samoin edustaja heinoseen kyllä yhdyn siltä osin että ministeri lindström oli kaksi vuotta oikeusministeri ja piiloutui näitten selvitysten taakse vastaavatko kansan oikeustajua eri rangaistukset mutta mitään ei kyllä valitettavasti tapahtunut tästä tapauksesta täytyy sanoa että kyllä yhdeksän vuotiaan tyttären äitinä ja juristina tämä ratkaisu särki minun sydämeni korkein oikeus hylkäsi tämän valituslupahakemuksen joka koski kymmenen vuotiaaseen tyttöön kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöä voi sanoa että tämänikäisen kuuluu leikkiä nukeilla ja my little ponyilla eikä joutua tämmöisten karujen tekojen kohteeksi näin ollen tämä turun hovioikeuden päätös jonka mukaan sukupuoliyhteys kymmenen vuotiaan kanssa ei ollut raiskaus jäi pysyväksi olen kyllä sitä mieltä tässä että myös ja korkeimmalta oikeudelta olisi odottanut ja kaivannut tässä asiassa ennakkopäätöstä siitä katsotaanko kymmenen pystyvän ilmaisemaan tahtonsa tällaisessa asiassa minulla on samansisältöinen lakialoite vielä tänä iltana tämän edustaja heinosen aloitteen jälkeen käsiteltävänä tässä salissa ja toivon tietenkin myös siitä vielä edelleen tätä keskustelua

on todella käsittämätön tuomio että lapsen raiskaamisesta selviää lieventävillä seikoilla ja pienellä tuomiolla lapseen sekaantumisen yleensäkin pitäisi olla rikoslaissa kaikkein rankimmin tuomittava rikos siinä miksi näin tänä päivänä suomessa on pitää kyllä meidän eduskunnassakin pikkusen peiliin katsoa vallan kolmijako opin mukaan eduskunta tekee lait ja ja riippumattomat tuomioistuimet jakavat sitten tuomiot ja kuten tiedämme perustuslain mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin ja lakia on tarkoin noudatettava elikkä lainsäätäjän puoleen tässä tulee samalla terveisiä onneksi edustaja heinonen on aktiivisesti ollut tässä asiassa liikenteessä ja toivon mukaan tämä laki saadaan nyt sillä keinoin säädettyä että tällaisista törkeistä rikoksista jotka lapsiin kohdistuvat ne ovat niin niin karmeita rikoksia säätää sellainen laki että siitä tuleva tuomio on niin ankara että sillä itsellään olisi

pelotevaikutus näihin tekijöihin jotka sellaista ehkä jopa ovat joskus harkinneet tärkeintähän tässä asiassa on se että eduskunta toimii nyt ripeästi ja hyväksyy tämän rikoslain muutoksen niin että tämä muutos saadaan voimaan mahdollisimman pian ettei tällaisia karmeita tapauksia enää satu että ylin tuomioistuin antaa vapauttavan tuomion ja toteaa että lapsi ei ole selkeästi ilmoittanut vastustavansa tätä tapahtumaa kyllä perustelu sinänsä on jo kammottava kun tuollaisen lukee niin todella yöunet menee eduskunnan pitää toimia tässä asiassa ja säätää tämä asia sillä keinoin että jos joku tällaiseen tekoon syyllistyy niin saa siitä ankarimman mahdollisen tuomion minkä suomessa lakiin voi säätää

arvoisa puhemies nyt täällä täysistuntosalissa on kyllä paikalla hyviä edustajia itse asiassa koen että olemme heidän kanssaan kyllä samalla asialla siinä mielessä tarkoitus ei ole siis mitenkään pahantahtoisesti nokitella vaan tahdoin vain ilmaista sen että koska perussuomalaisten esitys mikä aiemmin tehtiin oli parempi niin siinä mielessä tämä esitys on ehkä ehkä hitusen turha mutta toisaalta hyvä että tästä saadaan keskustella ja saadaan toistoa on paljon ollut semantiikkaa tässä pykälämuotoilussa tässä tässä keskustelussa tässä minkä takia näitä muutoksia nyt ehdotetaan ja suunnitellaan oikeusministeriössäkin ja sinänsä tämä edustaja heinosen muotoilu johtaisi siihen että lapsen raiskauksesta voitaisiin tuomita neljän kuukauden vankeusrangaistus suomessa se ei myöskään huomioi erityisen hyvin rajatapauksia jos ajatellaan mitkä ovat nykyään niitä on aika laajasti näitä sakolla sovitettavia tekoja niin esimerkiksi tilanne jossa kahdeksantoista vuotias on sukupuoliyhteydessä viisitoista vuotiaan kanssa tai seitsemäntoista vuotias on sukupuoliyhteydessä viisitoista vuotiaan kanssa ne rajatapaukset joissa katsotaan että tuomitsemiskynnys kuitenkin ylittyy ja tunnusmerkistö täyttyy ovat olleet tähän asti sakolla sovitettavia tämä edustaja heinosen muotoilu tekisi niistä neljän kuukauden kuukauden vankeusrangaistuksella sovitettavia

no tietenkin jos olette eri mieltä kuulen mielelläni perustelut sitten tässä oli puhetta siitä että nyt kokoomuksen oikeusministeri häkkänen ajaa näitä seksuaalirikosten rangaistusten koventamisia ja sitä tosiaan tervehdimme ilolla jos näin on siitä on ainakin puhetta ollut ja puhetta toki maailmaan riittää mutta vielä ei ole pöydällä kuitenkaan mitään konkreettisia esityksiä ei ole vielä tullut hallituksen esityksiä eikä ole oikein selvyyttä näillä esityksillä mitä tuon kehysriihen jälkeen suunnitelmissa pyöriteltiin siis olemaan konkreettisia vaikutuksia eli siinä mielessä tosiaan kuten edustaja savio aiemmin sanoi me odotamme hallituksen esityksiä ja niitä muotoiluja jotta nähdään millaisia ne ovat ja nyt toivon todella että kokoomusedustajat sitten tukevat ja painostavatkin ministeriä tekemään niistä todella tehokkaita esityksiä

arvoisa puhemies edustaja tavio tuossa hienosti toi esityksessä olevia puutteita esiin mutta valiokunnan tehtävähän onkin sitten muotoilla se jos meillä yhteinen tahtotila on että me haluamme haluamme päästä kiristyksiin ja päästä tekemään niin että tuomiot kovenevat kaiken kaikkiaan ja oikeudenmukaisuus tapahtuu voimme myös kaivaa edustaja tavion vanhan esityksen ja varmasti yhteistyössä tämä onnistuu

he olivat silloin hallituksen äänettömiä yhtiökumppaneita ja ovat edelleen ja se kyllä näkyy ja vaikutti myös niihin kesän tapahtumiin olisimme odottaneet meidän ministereiltämme enemmän enemmän työtä ja perussuomalaisen arvopohjan ajamista mutta nyt he ovat sitten sinisiä siinä mielessä kun tehtiin tämä kansan oikeustajuselvitys niin minä olisin ilmaiseksi voinut kertoa miten niitä pitää korottaa eikä olisi tarvittu tämmöistä kallista selvitystä mikä mikä tuli veronmaksajille kuitenkin maksamaan oli aivan hölmö hallituksessa kyllä yhteisesti sovittiin että tehdään tämmöinen kansan oikeustajuselvitys ja siksi tämä viivästyi se oli kyllä väärä päätös koko hallitukselta olisi olisi voitu yhdessä sopia että kääritään hihat ja lähdetään tekemään hommia mutta mutta itse nyt toivon oli kysymys sitten kokoomuksen ministereistä tai koko hallituksesta että nyt viedään tämä eteenpäin ei ole mitään tekosyytä olla viemättä tätä eteenpäin nyt tehdään yhdessä ja edustaja edustaja ojala ojala niemelä aika hyvin otti siihen kantaa että että koska tässä kaikki nyt haluavat että tämä asia hoidetaan tämä tämä on semmoinen asia että meidän ei tule toimia niin että meidän sydämemme särkyvät täällä salissa vaan meidän tulee ajaa niin että kenenkään sydän ei mene rikki että tämä yhteiskunta ei ole semmoinen mikä särkee äitien ja lasten sydämiä vaan tämä yhteiskunta on oikeudenmukainen ja me voimme seistä ylpeinä sen lainsäädännön takana joka on oikeudenmukainen

arvoisa herra puhemies hieman odotinkin sitä että edustaja huhtasaari te kiellätte kolmasti edes tuntevanne entistä oikeusministeri lindströmiä mutta muistan kyllä hyvin sen miten aikanaan tässä salissa kehuitte että nyt oikeusministeri laittaa liikkeelle tämän selvitystyön minä pidin sitä selvitystyötä ihan hyvänä sitä että tarkasteltiin kokonaisuutta ja katsottiin mitä voidaan tehdä ja ja nyt meillä on kokoomuslainen oikeusministeri antti häkkänen joka on toimeen tarttunut ja tekijämiehiä tässä haluan yhden asian nostaa esille sellaisen mistä itselleni on tullut palautetta että olenko nyt tekemässä kaikista nuorista jotka ovat esimerkiksi tässä tässä ikäryhmässä rikollisia jos he harrastavat seksiä esimerkiksi nuorten seurustelusuhteessa en ole eli tässä ei olla puuttumassa tähän rajoitussäännökseen se säilyisi jatkossakin normaalina missä siis todetaan ihan selkeästi että lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai tässä tapauksessa siis raiskauksena tai muuna ei pidettäisi tekoa joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa eli tämä tämä on se mikä säilyy ennallaan eli tässä ei olla tekemässä

joissa esimerkiksi tyttö on neljätoista vuotias ja mies on yhdeksäntoista vuotias heillä ei olisi mahdollisuutta siihen se olisi luonnollisesti tämän kautta näin niin kuin on on oikeuden aiemmissakin päätöksissä todettu todettu että tällainen ikäero esimerkiksi olisi tällainen puhumattakaan siitä kun tyttö oli ja hänet vielä väkisten maattiin kaksikymmentäkaksi vuotiaan miehen toimesta silloin tilanne on ihan selkeä mutta halusin sen sen nyt vielä vielä tuoda esille eli eli tällä lainsäädäntömuutoksella ei tehdä kaikista normaaleista nuorten seurustelusuhteista tietenkään mitään

arvoisa herra puhemies aikanaan kun meillä punavihreät voimat olivat voimissaan muun muassa vihreistä oli oikeusministeri niin minulle on jäänyt mieleen sellainen punavihreän oikeuspolitiikan keskeinen näkemys että vankila ei paranna ketään no onneksi nyt on käynyt ilmi että poikkeuksen muodostavat seksuaalirikolliset heidän kohdallaan yli puoluerajojen myös punavihreällä puolella ollaan valmiita kiristämään ja koventamaan rangaistuksia eli vaikka lähtökohta ja keskeinen slogan on ollut se että vankila ei paranna ketään niin on hyvä että nyt punavihreidenkin piirissä on huomattu että on yksi rikollisryhmä eli seksuaalirikolliset joiden kohdalla tuomioita tulee koventaa koska ilmeisesti heidän kohdallaan sitten vankila sitten vankila parantaa me voimme käydä hyvin pitkää ja siitä mikä on rangaistuksen tarkoitus ja ja mitä sillä sovitetaan ja niin edelleen mutta itse pidän erittäin hyvänä sitä että edustaja heinonen on tehnyt tämän lakialoitteen että eduskunnan naisverkosto on ollut näissä asioissa aktiivinen ja näin olen ymmärtänyt tästä keskustelusta myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä on ollut näissä asioissa liikkeellä

vaikka puhuminen jostakin kansan yleisestä oikeustajusta on jonkin verran kyseenalaista niin on aivan selvää muun muassa viimeaikaisten mielipideselvitysten valossa että yleisesti ja perustellusti katsotaan että varsinkin seksuaali ja väkivaltarikoksissa meidän rangaistuslinjamme on liian lievä tämä heinosen ja muiden mainitsemieni tahojen aktiivisuus on hyvästä mutta ehkä vielä tärkeämpää on se että meillä on nyt oikeusministerinä antti häkkänen joka on vahvasti ottanut kantaa seksuaali ja väkivaltarikosten rangaistusten koventamisen puolesta ja aivan kuten edustaja tavio minäkin odotan käytännön toimia toisaalta tiedän sen että oikeusministeriössä on perinne että kaikkia lainsäädäntöhankkeita valmistellaan erittäin

arvoisa herra puhemies edustaja heinonen korjasi juuri sen mistä täällä tuntui olevan tämän lakialoitteen osalta hieman hapuilevaa väärinkäsitystä edustaja heinosen lakialoite ei sisällä eikä tarkoita sitä että jos normaali nuorten seurustelusuhde päätyy seksiin niin toisen osapuolen vanhempi voisi toisen nuoren nostaa siitä syytteeseen tai tuoda sen esille koska silloin se ei olisi enää sen nuoren asia jos vanhempi vie sen poliisille näissä tapauksissa se ei ole asianomistajarikos vaan sitä lähdetään automaattisesti viemään eteenpäin viranomaisten toimesta tämä oli hyvä täsmennys että tästä tässä ei ole kyse mutta edustaja huhtasaarelle jos vaivaudutte sen verran kuuntelemaan lapsilla ja äideillä on sydän mutta voin sanoa että myös meillä isillä on

arvoisa puhemies näin on näin on edustaja myllykoski ja huomasin että se vielä tuli ihan sydämestä elekieli ei valehtele mutta ennen kuin kukko kolmasti laulaa niin jos edustaja heinonen ei nyt laittaisi sanoja toisen edustajan suuhun kun meillä on kuitenkin yhteinen tavoite että me haluamme saada oikeudenmukaisemman suomen en ole missään tunne sinisten ministeriä vaan olen olen sanonut että sinisten ministerit eivät olleet tekijöitä missään vaiheessa toivottavasti kokoomuksen ministeri on tekijä edustaja zyskowicz sanoi että ministeri häkkänen aikoo viedä tämän asian maaliin nyt odotan myös että edustaja heinonen pitää huolta että voin luottaa edustaja heinoseen kun hän on ihan lakialoitteen tehnyt että että tämä asia nyt tämän vaalikauden aikana korjataan me tarvitsemme tekoja suomalaisten lasten eteen
puhemies tuossa taisikin edustaja zyskowicz jo hieman vastata aiemmassa puheenvuorossani esittämääni kysymykseen siitä mikä on se arvopohjaongelma tässä maamme oikeuslaitoksessa ja sen kyvyssä tuomita kansan oikeustajun mukaisesti olen sitä mieltä myös että kyllä se vuosikymmenten punavihreys ja erilaisten demokraattisten lakimiesyhdistysten toiminta siellä suuren vahingon tekee ja nyt me joudumme sitä vahinkoa lainsäädäntöä paikkaamalla korjaamaan siitäkin olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että aloitteellisuus näissä asioissa ei ole huono asia vaikka sitä ehkä jotkut edustajat täällä omaa huomioarvoaan nostaakseenkin tekevät niin silti asia on kuitenkin tärkeä ja oikea ja myös minä odotan tässä asiassa oikeusministeriltä nyt nimenomaan tekoja puheiden sijaan haluamme nyt esityksiä näistä asioista eduskuntaan näiden lupausten päälle
edustaja heinonen ja sitten ymmärrän että edustaja myllykoski haluaa käyttää puheenvuoron edustaja heinonen
arvoisa puhemies ajattelin jo tässä kiittää tästä pääsääntöisesti hyvästä ja rakentavasta lähetekeskustelusta tahtotila on yhteinen saada kovempia rangaistuksia seksuaalirikollisille ja lasten raiskaajille ja nimenomaan tehdä laki entistä selkeämmäksi poistaa tätä tulkinnanvaraisuutta tässä minulla on yksi lehtileike jossa kerrotaan että kaksikymmentäkuusi vuotias mies tuomittiin kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tässä tapauksessa kun tämä minun lakialoitteeni toivottavasti hyväksytään tämäkin henkilö olisi tuomittu raiskauksesta tämä nuori tyttö ei olisi voinut antaa suostumusta seksuaaliseen kanssakäymiseen näin paljon itseään vanhemmalle miehelle eikä muillekaan kun hän oli neljätoista vuotias arvoisa puhemies toivon että tämä lakialoite etenee reippain askelin ja olen tästä käynyt jo tänään keskustelua myös kokoomuslaisen oikeusministeri antti häkkäsen kanssa ja ja jatkamme työtä sen eteen että meidän kriminaalipolitiikkamme ja ja rangaistuskäytänteemme ovat tulevaisuudessa paremmin yleistä oikeustajua noudattelevia

arvoisa herra puhemies en yleensä poliittisista heitoista halua käyttää puheenvuoroja mutta edustaja mäkelä haluan että pöytäkirjoihin tulkoon merkittäväksi että te syytitte edellistä punavihreää hallitusta siitä että me suosimme raiskaajia jos noin voi teidän puheenvuoronne tulkita ja että sen pitkäkestoisen vaikuttamisen myötä olemme tässä tilanteessa mitä nyt korjaamme pidän sitä melkoisen harkitsemattomana ja poliittisesti hieman epämoraalisena että rupeatte syyttämään joitakin tahoja kun lainsäädäntöä kuitenkin täällä eduskunnassa yhdessä viedään eteenpäin tällaisen lainsäädännön osalla kun tässä salissa on käyty mielestäni sivusta seuraten hyvinkin yksimielistä keskustelua siitä kuinka lasten oikeuksia pitää kehittää tuntuu kummalliselle istua ikään kuin syytetyn penkissä täällä niin kuin minä olisin ollut yhtenä tekijänä kun puolueeni oli edellisessä hallituksessa että me juuri olisimme sitä olleet edistämässä että lasten oikeudet ovat näin huteralla taholla edustaja zyskowicz lähti täältä ja en halua nyt puuttua edellisen hallituksen oikeusministerin toimiin voin kuitenkin sanoa että vankilatuomioitten pituus ei paranna ihmistä vaan sitten jos siellä annettava hyvä toiminta voi mahdollistaa rikoksen tehneen ihmisen omaa terveyttä ja tuottaa hänestä yhteiskuntakelpoisen se voi kyllä parantaa täällä kukaan ei ole varmaan nyt ollut väittämässä että näissä rikoksentekijöissä vankilatuomioitten pituudella olisi parantava vaikutus vaan kysymys on siitä että ihmiset kokevat näiden tuomioiden olevan liian lyhytkestoisia siihen inhimilliseen kärsimykseen ja rikoksen tekemiseen nähden mitä tapahtuu juuri niissä mainituissa tapauksissa kun kymmenen tai alle lapsi joutuu seksuaalisen väkivallan kohteeksi eli tulee raiskatuksi aikuisen henkilön toimesta
arvoisa puhemies hieman täsmennän tuohon edustaja myllykosken äskeiseen puheenvuoroon noinhan minä suinkaan en sanonut vaan puhuin siitä miten tuomioistuimet tekevät tulkintoja ja soveltavat näissä rikoksissa rangaistuksia asteikon alemmasta päästä sen sijaan että soveltaisivat koko asteikkoa jos edustaja myllykoski on aloittanut eduskunnassa vuonna kaksituhattayksitoista eihän hänellä tähän asiaan suurta osuutta ole kysymys on vuosikymmenten mittaisesta aktiivisesta vaikuttamisesta ja arvopohjan mädättämisestä jota on tehty aikojen kuluessa

arvoisa puhemies

tilastoissa suomalaiseksi minkä jälkeen maahanmuuttajaväestön seuraaminen tilastollisesti muuttuu vaikeaksi kansalaisuuden saanutta ulkomaalaista ei voida myöskään enää karkottaa suomesta vaikka hän syyllistyisi minkälaisiin rikoksiin perussuomalaiset näkevät että suomen tulee huolehtia kansalaisuuspolitiikassaan siitä että ulkomaalainen voi saada suomen kansalaisuuden vain ansaitusti kansalaisuuden saamisen ehdot eivät saa olla liian väljät kuten tällä hetkellä valitettavasti on arvoisa puhemies käsiteltävässä lakialoitteessa ehdotetaan suomen kansalaisuuden saamisen ehtojen tiukentamista että yleinen asumisaikavaatimus suomen kansalaisuutta haettaessa nostetaan kymmeneen vuoteen nykyään yleinen asumisaikavaatimus on viisi vuotta ja turvapaikan saaneille vain neljä vuotta suomen linja on moniin muihin euroopan maihin nähden avokätinen itävallassa maan kansalaisuutta voi hakea vasta kymmenen vuoden asumisen jälkeen tanskassa yleinen asumisaikavaatimus on yhdeksän vuotta saksassa kahdeksan vuotta ja norjassa seitsemän vuotta lisäksi euroopan ulkopuolella esimerkiksi aasiassa on lukuisia kehittyneitä maita joissa kansalaisuuden saaminen on tehty huomattavasti vaikeammaksi kuin suomessa suomessa kansalaisuuden hakijan katsotaan kansalaisuuslain mukaan asuneen maassa riittävän kauan jos yhtäjaksoista asumista suomessa on kertynyt viimeksi kuluneet viisi vuotta keskeytyksettä tai kansainvälistä suojelua saavan tapauksessa neljä vuotta sekin riittää jos hakija on asunut suomessa yhteensä seitsemän vuotta viidentoista ikävuoden täyttymisen jälkeen tätä jälkimmäistä kutsutaan kerätyksi asumisajaksi nyt käsiteltävässä lakialoitteessa ehdotetaan muutos joka koskee siis sekä yhtäjaksoista asumisaikaa että kerättyä asumisaikaa samalla ehdotetaan kumottavaksi kansalaisuuslain oleellisia poikkeuspykäliä yleiseen asumisaikaedellytykseen tehtävistä poikkeuksista ja näin ollen tehtäisiin kymmenen vuoden asumisaikaedellytyksestä hyvin vahva sääntö ei ole perusteltua että nykyisen lain mukaan työn perässä suomeen muuttanut ulkomaalainen on turvapaikanhakijaa huonommassa asemassa työpaikan vuoksi suomeen saapuneelle asumisaikaedellytys asumisaikaedellytys on viisi vuotta kun taas turvapaikan saaneelle neljä vuotta meidän täytyy palauttaa suomen kansalaisuus sille kuuluvaan arvoonsa ja estää liian helppo kansalaisuuden saanti ennen vanhaan kansalaisuuden saaminen oli suomessakin niin harvinainen kunnia asia että kansalaisuuden myönsi tasavallan presidentti omakätisellä allekirjoituksella nykyään kansalaisuuksia jaetaan liukuhihnalta suomen kansalaisuuksia myönnetään siis nykyisin enemmän kuin koskaan aiemmin satavuotiaan valtiomme historiassa viime vuosina kansalaisuuksia on myönnetty vuositasolla tyypillisesti ja yhdeksäntuhannen väliltä aivan viime aikoina luku on noussut jo kymmeneentuhanteen kansalaisuuden saaneiden määrä alkoi kasvaa voimakkaasti kaksikymmentä vuotta sitten ja uusi kasvupyrähdys nähtiin tämän vuosikymmenen alkupuolella kansalaisuuden saaneiden kasvu selittyy toki osittain eurooppaan suuntautuneen suuntautuneen siirtolaisuuden globaalilla kasvulla mutta se ei yksinään riitä tietenkään mitenkään selitykseksi maahanmuutto ei ole mikään väistämätön luonnonvoima jonka edessä kansallisvaltio on kyvytön ja voimaton maahanmuuttoon tulee vaikuttaa poliittisilla päätöksillä se on meidän tehtävämme eduskunnassa tehdä vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa joka kestää vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa jotta kotimaamme suomi säilyy myös tuleville sukupolville

arvoisa puhemies

ole ulkomaalaiselle ihmisoikeus vaan suomen kansalaisuuden saaminen on ulkomaalaiselle etuoikeus tässä avoimien rajojen maailmassa me emme voi olla naiiveja suomen kansalaisuus olisi etuisuus suoranainen lottovoitto miljardeille ihmisille maailmassa näin on siksi että suomi on objektiivisilla mittareilla arvioiden eräs maailman parhaista maista elää kun joku saa suomen kansalaisuuden hän samalla saa kaikki oikeudet lukuun ottamatta kelpoisuutta tasavallan presidentin tehtävään joka on syntyperäisellä kansalaisella joka on vuosikymmenten ajan ehkä koko ikänsä tehnyt työtä ja maksanut veroa suomeen hän saa myös oikeuden äänestää ja olla ehdolla kaikissa yleisissä vaaleissa oikeuden sosiaaliturvaan jota sitäkin jotkut haluavat nykyään antaa myös laittomasti maassa oleville kansalaisuutta ei voida tällä hetkellä peruuttaa mistään syystä ei edes kaksoiskansalaisten osalta vaikka sellaista ollaankin harkittu kansalaisuuden myöntäminen on siis äärimmäisen voimakas oikeustoimi jolla on suuret vaikutukset ja velvoitteet maamme kannalta siksi siihen täytyykin suhtautua vakavasti ja aivan erityisesti nykyistä vakavammin näillä perusteilla kaikki esitykset kansalaisuuden saamisen ehtojen tiukentamiseksi ovat tervetulleita minimitaso jolle mielestäni pitää päästä on se että kansalaisuutta ei saisi meillä vertailumaita eli pohjois eurooppaa ja pohjoismaita helpommin sellaiseen vetovoimatekijään meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa niinpä tämä lakiesitys kymmenen vuoden asumisvaatimuksesta ratkaisisi yhden osan tätä ongelmaa ja on itsestäänselvästi kannatettava tämä on hyvä alku ja paljon muuta tarvitaan lisää haluaisin mukaan vaatimuksia kielitaidosta työpaikasta ja muusta integraatiosta että niitä päivitettäisiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia arvoisa puhemies ei voi olla hyväksyttävää että suomen kansalainen ei tulisi suomessa toimeen ilman jatkuvaa auttamista kotouttamista ja tulkkaamista tällaiselle henkilölle ei tule kansalaisuutta myöntää kyseenalaistan myös nykyisen käytännön kaksoiskansalaisuudesta ei pitäisi myöntää kaksoiskansalaisuutta ilman erillistä pätevää perustetta se joka haluaa sitoutua suomeen ottamalla suomen kansalaisuuden ei mielestäni tarvitse lähtökohtaisesti toisen maan kansalaisuutta onhan nähty käytännön ongelmat vaikkapa lojaliteettivelvollisuuden suhteen jotka ovat johtaneet pohdintaan jopa kaksoiskansalaisten virkakielloista en voi ymmärtää mikä peruste tällaisen järjestelmän ylläpidolle voi olla

arvoisa herra puhemies käsittelyssä olevalle kansalaisuuslain muutokselle on olemassa selkeät perusteet ja aito tarve muualla euroopassa vaaditaan reilusti pidempiä asumisaikoja ennen kuin kansalaisuuden hakeminen on mahdollista kuten tässä edellä edustaja tavio nosti esittelypuheenvuorossaan esiin esimerkiksi itävallassa asumisaikaedellytys on kymmenen vuotta ja tanskassa yhdeksän vuotta kun taas suomessa kansalaisuuden saamiseen vaadittava asumisaika on normaalisti tuo viisi vuotta kansainvälistä suojelua saaneilta edellytetään kuitenkin vain neljän vuoden asumista maassa täytyy ymmärtää että tämä muita euroopan maita löysempi kansalaisuuslaki on suomelle selkeä maahanmuuton vetovoimatekijä arvoisa puhemies itse näen että maahanmuuttajille myönnettävän suomen kansalaisuuden tulee olla palkinto onnistuneesta kotoutumisesta toisin sanoen kansalaisuus täytyy ansaita kansalaisuuden hakijan on pystyttävä todistamaan että hän on kotoutunut yhteiskuntaamme kansalaisuus ei saa olla etukäteislahja jolla yritetään houkutella maahantulijoita kotoutumaan nykyisin kansalaisuus valitettavasti myönnetään usein etukäteislahjaperiaatteella nykyinen liian lyhyt asumisaikaedellytys lisännee myös perusteettomia kansalaisuushakemuksia sillä merkittävä osa nykyisin jätettävistä kansalaisuushakemuksista hylätään tämä on myös kustannuskysymys edustaja tavion asumisaikaedellytyksen tiukentamista koskeva lakialoite onkin erinomainen ja kannatettava tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan jatkossa olisi perusteltua avata keskustelu myös muista kansalaisuuden myöntämisen kriteereihin liittyvistä ongelmista kansalaisuuden myöntämisperusteita olisi syytä tiukentaa myös muilla tavoin esimerkiksi vain tyydyttävän tasolle asetettu kielitaitovaatimus on liian vaatimaton keskustelua tulisi käydä enemmän myös kaksoiskansalaisuuteen liittyvistä ongelmista arvoisa puhemies meidän tulee vaatia maahanmuuttajilta ja kansalaisuuden hakijoilta aitoa sitoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sen lakeihin tapoihin normeihin kulttuuriin ja kieleen kansalaisuuden tulee olla palkinto onnistuneesta kotoutumisesta ja suomalaisen yhteiskunnan toimintatapojen sisäistämisestä suomen kansalaisuutta ei saa vahingossakaan myöntää sellaiselle henkilölle jolla on taustallaan vakavia tai toistuvia rikoksia tai joka ei muilla tavoin ole hyvämaineinen on tärkeää että kansalaisuus annetaan vain lainkuuliaiselle ja hyvämaineiselle henkilölle sillä kansalaisuuden peruminen jälkikäteen on nykyisin äärimmäisen vaikeaa voisikin olla perusteltua pohtia tulisiko kansalaisuuden olla jatkossa vahvasti niin sanotusti ehdollinen jolloin se voitaisiin ottaa tarvittaessa pois kansalaisuuden saaneelta ulkomaalaiselta huomionarvoista on myös se että kansalaisuuden saamisen myötä perheenyhdistäminen helpottuu sillä suomen kansalaiselta ei vaadita toimeentuloedellytystä toimeentuloedellytystä kun hän hakee perheenyhdistämistä tämäkin on niin ikään kustannuskysymys sillä nykykäytäntö mahdollistaa väylän suomea taloudellisesti kuormittavalle maahanmuutolle arvoisa puhemies kansalaisuuden myöntämisen kriteereissä olisi tärkeää ottaa mallia muista euroopan maista ja tiukentaa aluksi kansalaisuuden saamisen ehtoja vähintään asumisaikaedellytysten osalta samalle tasolle muiden vastuullisesti toimivien euroopan maiden kanssa

arvoisa puhemies paikaltani kuuntelin ja ihan liikutuin liikutuin kun edustajat tavio mäkelä ja immonen puhuivat suomalaisuudesta siitä heijastui se kuinka paljon he arvostavat tätä maata niitä ihmisiä jotka ovat rakentaneet tämän maan ja se ilmenee sillä tavalla että arvostaa sitä että on suomalainen ja suomen kansalainen arvopohja on niin kunnossa kiitos perussuomalaiset kun minä katsoin itse asiassa sitä listaa niin täällä eivät muut ole pyytäneet puheenvuoroja kuin vain perussuomalaiset eli nyt on tullut jälleen todistetuksi se että meillä on perussuomalaiset ja sitten on muut meillä on suomessa myös kaksipuoluejärjestelmä mitä tulee poliittisiin mielipiteisiin muualla maailmassa kuten sveitsissä pitää olla kaksitoista vuotta asunut maassa ennen kuin voi hakea kansalaisuutta ja sen jälkeen kaupunki äänestää joo niin on edustaja immonen sieltä sanoikin että se on järkevä tapa sen jälkeen kaupunkilaiset äänestävät siitä ovatko tulijat kotoutuneet ovatko he sellaisia henkilöitä että he ansaitsevat niin ison palkinnon kuin jonkun maan tämä on erittäin hyvä käytäntö luonnollisesti jos siellä on taustalla joitakin vakavia rikoksia niin kansalaisuutta ei myönnetä ja sen jälkeen kun on äänestetty siitä asiasta niin se sitten menee pääkallopaikalle niin sanotusti ja sitten vahvistetaan se kansalaisuus sveitsissä pitää siis olla kaksitoista vuotta sitten täällä täällä tuli esille että monissa muissa maissa esimerkiksi itävallassa voi hakea kun on kymmenen vuotta asunut tanskassa yhdeksän vuotta saksassa kahdeksan ja norjassa seitsemän ja suomessa viisi

käsittämätöntä että jos on vielä saanut kansainvälistä suojelua niin sitten voi saada jo neljän vuoden jälkeen suomen kansalaisuuden eli meillä selkeästi selkeästi muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna saa kansalaisuuden paljon löyhemmin lisäksi kansalaisuuden saamista on tällä vuosikymmenellä helpotettu syyskuussa kaksituhattayksitoista astui voimaan kansalaisuuslain muutos jonka myötä kansalaisuutta haettaessa yleisesti vaadittava asumisaika lyheni kuudesta vuodesta viiteen vuoteen no seuraavana vuonna kaksituhattakaksitoista sitten kansalaisuushakemusten määrä odotetusti kasvoi vuonna kaksituhattakuusitoista kansalaisuushakemuksiin tehtiin kahdeksantuhattakahdeksansataayhdeksänkymmentäviisi myönteistä päätöstä ja vuonna kaksituhattaseitsemäntoista peräti yksitoistatuhattakuusisataakahdeksankymmentäseitsemän

kansalaisuus on palkinto perussuomalaiset lähti vaaleihin tällä teemalla kansalaisuus on palkinto suomalaisuus on hieno asia kävimme valiokunnan kanssa vierailulla japanissa ja siellä sitten vasemmistopuolueiden henkilöt kysyivät japanilaisilta minkä takia heillä eivät ole siellä rajat auki ja mikseivät he ota tänne paljon esimerkiksi ulkomaista työvoimaa koska siellähän väestö vanhenee kovasti he katsoivat meitä silmät pyöreinä japanilaisten maa että heidän pitää pitää huolta japanilaisesta kulttuurista ja kielestä ja ja japanilaisten maasta heidän mielestään on itsestäänselvyys että maa suojelee rajojaan kulttuuriaan ja omaa kansaa juuri näin edustaja immonen siellä komppaa koko ajan olemme niin samanmielisiä koska meillä tämä isänmaallinen arvopohjamme on lähellä sydäntä eli tämän aloitteen pääasiallinen sisältö on seuraava ehdotetaan lainmuutosta suomen kansalaisuuden saamisen ehtojen tiukentamiseksi siten että yleinen asumisaikavaatimus suomen kansalaisuutta haettaessa nostetaan kymmeneen vuoteen

arvoisa puhemies eduskunnan käsittelyssä on nyt siis edustaja tavion

yhtenä kansalaisuuden saamisen ehtona on ehdottomasti eräs merkittävä maahanmuuton vetovoimatekijä kansalaisuuden saamisen ehtoja on kuitenkin syytä tiukentaa muiltakin osin esimerkiksi työpaikka ja kielitaitovaatimusten osalta myös edustaja immosen edellä esille nostama nostama huomio siitä ettei kansalaisuuden saavilla henkilöillä saa olla rikollista taustaa on erittäin tärkeä jo pelkästään suomen sisäisen turvallisuudenkin näkökulmasta arvoisa puhemies kuten edustaja tavion lakialoitteen perusteluista käy hyvin ilmi kansalaisuuslakia muutettiin muutama vuosi sitten siten niin että kansalaisuuden yhtenä edellytyksenä ollut yleisesti vaadittava yhtäjaksoinen asumisaika lyheni kuudesta vuodesta viiteen samassa yhteydessä lyhennettiin niin sanotun kerätyn asumisajan vaatimusta kahdeksasta vuodesta seitsemään ulkomaalaislain taannoiset muutokset johtivatkin kansalaisuushakemusten selvään kasvuun heti seuraavana vuonna ja tämä kasvu on jatkunut edelleen lisäksi on huomioitava että vuosittain noin kahdeksankymmentä prosenttia tai jopa sen yli annetuista päätöksistä on ollut hakijan kannalta myönteisiä näiden tilastojen perusteella on varsin helppo arvioida että kansalaisuuden saamisen ehtoja on höllennetty aivan liikaa arvoisa puhemies kuten edellisistä on jo käynyt hyvin ilmi perussuomalaiset puolustavat suomalaisuutta ja maamme kunniakkaita perinteitä olemme siksi vaatineet vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa jo pitkään valitettavasti emme ole saaneet juuri tukea muilta puolueilta emme hallituksessa emmekä oppositiossa perussuomalaisten näkemysten mukaan nykyisen kaltainen löyhä kansalaisuuslaki lyhyine asumisaikavaatimuksineen ei monessakaan tapauksessa ole riittävän pitkä integroidakseen ulkomailta suomeen suomeen tulleita henkilöitä maamme kulttuuriin ja tapoihin siten kansalaisuuden myöntämisen ehtoja on varsin tarkoituksenmukaista kiristää pikaisesti edustaja tavion lakialoitteessaan esittämällä tavalla tämä asia on erityisen tärkeä varsinkin kun turvapaikanhakija ja siirtolaisvirrat euroopassa jatkuvasti kasvavat arvoisa puhemies lukuisten muiden perussuomalaisten kansanedustajien tavoin olen allekirjoittanut edustaja tavion lakialoitteen ja toivon aloitteelle asianmukaista ja menestyksekästä käsittelyä valiokunnassa sekä sen hyväksymistä aikanaan eduskunnan täysistunnossa

arvoisa puhemies vielä joskus kansanedustajaa olisi varmasti kiinnostanut keskustelu suomen kansalaisuudesta mutta valitettavasti kuten huomaamme sali on melko tyhjä vaikka eduskunnassa on nyt siis ihan normaali työaika ja täällä uskoakseni on edustajia talossa paikalla mutta tästä asiasta tahtovat käydä keskustelua vain perussuomalaiset kuten edustaja huhtasaari tuossa puheessaan ponnekkaasti otti esiin näyttää tosiaan siltä että vain perussuomalaiset ovat tällä hetkellä ponnekkaasti juuri suomen kansan ja suomalaisten puolesta ja ovat heidän edunajajansa täällä eduskunnassa

kansalaisuuden saamisen pitää olla saavutus saavutus jonka ulkomaalainen ansaitsee onnistuneella yhteiskuntaan sopeutumisella kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen kotoutumisen vaatiminen kannustaakin asianomaisia ihmisiä näkemään vaivaa oman kotoutumisensa eteen se vaatii näkemään vaivaa kotoutumisen eteen ja kielen oppimisen eteen jos sen tietää että sitä kansalaisuutta ei voi saada nopeasti ja helposti

suomessa hyväksyttyjen kansalaisuushakemusten vuotuiset määrät ovat suomen väestörakenteelle huomattavia kun otetaan huomioon suomen asukasluku ja väestön vähäinen syntyvyys syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku oli suomessa viime vuonna kaikkien aikojen matalimmalla tasolla suomen väkiluku kasvaa mutta tuo kasvu johtuu maahanmuutosta se väkiluku kasvaa siis varsin keinotekoisesti tällä menolla suomalaisten suhteellinen osuus pienenee kunnes he jäävät vähemmistöksi kuten onkin pian jo käymässä turussa varissuon kaupunginosassa edustaja mäkelä teki hyvän huomion kansalaisuuden tuomista oikeuksista sen että kansalaisuuden saaminen oikeuttaa vaaleihin osallistumiseen ja äänioikeuteen kansallisissa valtakunnallisissa vaaleissa euroopassa tästä tuleekin seuraamaan että nähdään myös islamilaiset puolueet euroopan maiden poliittisella pelikentällä joskus tulevaisuudessa edustaja immonen te otitte erinomaisesti esiin että nykylain mukaan kansalaisuuden saanut henkilö voi tuoda suomeen ulkomaalaisia perheenjäseniään ilman toimeentuloedellytystä me perussuomalaisethan olemme toisaalta

perheenyhdistämisen tiukentamista ajaneet hallituksessa ja siihen saatiin pientä tiukennusta mutta ei valitettavasti täysimääräistä vaikka niin oli alun alkaen tarkoitus

se on myös tärkeä näkökohta että nyt käsiteltävänä oleva lakialoite liittyy myös rikollisuuden torjumiseen ulkomaalainen voi ensimmäisten suomessa asumiensa asumiensa vuosien aikana tehdä sellaisia rikoksia joihin liittyen syyllisyys käy ilmi vasta myöhemmin kun kansalaisuus on jo myönnetty tämäkin puoltaa osaltaan asumisaikavaatimuksen pidentämistä kymmenen vuoden jälkeen maahan muuttaneesta ihmisestä tiedetään jo paljon enemmän kuin nykyisen neljän vuoden jälkeen

arvoisa herra puhemies tässä tänä iltana jo käsiteltiinkin sivuttiin samantyyppistä edustaja heinosen tekemää lakialoitetta asiasta tavoite meillä on sama keino vähän eri tämä liittyy tapaukseen joka herätti viime vuoden keväällä paljon huomiota jossa syyttäjä haki kaksikymmentäkaksi vuotiaalle miehelle tuomiota lapsen törkeän hyväksikäytön lisäksi törkeästä raiskauksesta korkein oikeus kuitenkin linjasi ettei sukupuoliyhteys kymmenen vuotiaan kanssa ollut raiskaus lakialoite koskee siis rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän muuttamista siihen esitetään lisättäväksi tarkennuksia joiden tarkoituksena uhrin henkisen kypsymättömyyden hyväksi käyttäminen nykyistä selkeämmin raiskaustunnusmerkistön piiriin lisäksi esitetään rajattuja muutoksia joilla korostetaan uhrin oman pätevän tahdonmuodostuksen merkitystä tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa nykymuodossaan momentin mukaan raiskauksesta tuomitaan myös se joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa käyttämällä hyväkseen sitä että toinen on tiedottomuuden sairauden vammaisuuden pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan kriteeristö on aiheuttanut vaikeaa

rajanvetoa suhteessa hyväksi käyttämiseen riittävän nuoren lapsen ei voida katsoa olevan sillä tavalla kykenevä muodostamaan seksuaalista kanssakäymistä koskevaa tahtoaan että hän voisi pätevällä tavalla antaa suostumuksensa tätä ei oikeuskäytännössä ole yleensä kuitenkaan pidetty voimassa

avuttomuutena mikä on tarkoittanut että tuomioistuin on joutunut arvioimaan varsin nuortenkin lasten antamaa suostumusta tunnusmerkistön täyttymiseen vaikuttavana tekijänä

tämän vuoksi momenttiin esitetään lisättäväksi maininta henkisestä kypsymättömyydestä yhtenä seikkana joka ilmentää momentissa tarkoitettua tunnusmerkistön täyttävää kyvyttömyyttä tahdonmuodostukseen tai sen ilmaisemiseen muutoksella on tarkoitus selkeyttää sitä että uhrin nuoresta iästä johtuvan henkisen kehitystason hyväksi käyttäminen voi itsessään tehdä teosta raiskauksen raiskauksen tunnusmerkistö täyttyisi näissä tapauksissa kolmen kriteerin pohjalta ensinnäkin vaadittaisiin henkistä kypsymättömyyttä toiseksi

siitä johtuen kykenemätön pätevästi muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan tai puolustamaan itseään kolmanneksi vaadittaisiin että uhrin kanssa ollaan sukupuoliyhteydessä käyttäen hyväksi tätä tilaa henkinen kypsymättömyys ei olisi sidottu mihinkään tiettyyn ikään vaan asia olisi tuomioistuimen

tekijän

että

ja sen